ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi asian käsittely keskeytettiin tänään aiemmin pidetyssä täysistunnossa nyt jatketaan aiemmin tänään keskeytynyttä yleiskeskustelua oikeusministeriön hallinnonalan pääluokasta kaksikymmentäviisi

arvoisa puhemies oikeusministeriön hallinnonalalla mielestäni tälläkin viikolla käyty keskustelu on osoittanut sen että paljon hyvää voi tehdä ilman lisäyksiä talousarvioon haluan kiittää ministeri antti häkkästä ja oikeusministeriötä siitä että olette lähteneet aivan esimerkillisesti edistämään häirintävapaata suomea avaamalla tämän kampanjan kampanjan ja pyrkimällä levittämään sanomaa siitä seksuaalisesta häirinnästä sen ehkäisystä mahdollisimman monille toimijoille toivon että mahdollisimman moni ministeriö lähtee mukaan tähän ja pyrkii omalla hallinnonalallaan edistämään sitä että seksuaalinen häirintä vähenee kiitos kiitos siitä ja toivon myös omasta puolestani että että tässä keskustelussa ollaan päästy eteenpäin seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi
totean tässä vielä teille hyvät edustajat että keskustelua tästä hallinnonalasta käydään noin kello kahdeksantoista

oikeuslaitos on aika ison murroksen edessä parhaillaan viimeisten vuosien aikana kansalaiset ovat huolestuneet kasvavassa määrin siitä miten oikeusturva on ajateltu turvata tulevina vuosina kun oikeuden alaan kohdistuvat jatkuvat pitkäaikaiset supistukset viimeisimpänä meillä oli käräjäoikeusuudistus jossa siis päädyttiin ratkaisuun että vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alussa meillä olisi enää kaksikymmentä käräjäoikeutta ja reilut kolmekymmentä istuntosalia on ehkä hyvä taustaksi muistaa että ollaan tultu alas lähes sadasta käräjäoikeuspaikasta ja nyt ajatellaan että kaksikymmentä olisi suomeen riittävä alkuperäinen esitys lienee ollut neljätoista en tiedä milloin sitten se tulee mutta oikeusministeriössä oli sitten todettu että että tällä kertaa tämä kaksikymmentä riittäisi keskeinen rahoituksellinen ikään kuin hyödyn tuoja on ollut tietojärjestelmien uudistaminen niin sanottu aipa hanke nyt aipa hankekin on siirtymässä vuoteen kaksikymmentäyksi kaikki nämä säästöt joita ollaan

ja se että pienemmällä käräjä ja istuntoverkostolla selviäisimme on laskettu tämän aipa uudistuksen varaan ja nyt se on merkittävästi vaarantumassa sitten vielä yksi merkittävä asia on se että kun kaksituhattayhdeksäntoista on on ajateltu että siirrytään tähän harvennettuun malliin niin ei ole varattu yhtään rahaa tämän uudistuksen läpiviemiseen kaikki tiedämme että jos viedään tällainen uudistus suljetaan käräjäoikeuksia ja muutetaan istuntopaikkoja niin se vaatii rahaa mutta tässä hallituksen esityksessä ei ole siihen ollenkaan varauduttu joten edessä ovat varmasti sitten lisätalousarvion kautta haettavat lisärahat yksi mikä ihmetytti sitten seuraavana harmaan talouden torjunta siihen ei ole laitettu riittävästi rahaa se olisi ollut omiaan sitten tuomassa lisää varoja tässä mietinnössä sivulla kolmeentoista sanotaan että hallintotuomioistuinten perusrahoitus alenee kysyn itse vilpittömästi sitä kuinka pitkälle voidaan mennä tässä vasta nyt ensi vuoden aikana tulemme todella näkemään nämä turvapaikanhakijoiden valitusten vaikutukset hallinto oikeuksiin sitten on paljon muita siihen liittyviä oikeudenkäyntejä joiden määrä tulee kasvamaan niin tuomariliitto kuin myös korkeimmat oikeudet hallinto oikeudet ovat

selvästi että nykyinen rahoitus ei tule riittämään ja kattamaan sitä tarvetta ja tulee huomattavia viiveitä näin ollen sitten kun nämä ratkaisut siirtyvät ja siirtyvät näissä säilytyskeskuksissa

pitenee joka on käynyt näissä näissä säilöntäpaikoissa tietää sen että olo siellä ei ole mitenkään miellyttävää kalterit ovat ikkunoissa ja piha alueet on kalteroitu ja ja se on kovin epäinhimillistä lisäksi sitten euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut suomelle useita huomautuksia oikeuskäsittelyjen pituudesta kaiken tämän tietäen kuitenkin arvoisa oikeusministeri yhä edelleen saamme nähdä supistuvia talousarvioita oikeuden hallinnonalalla tämä tietysti pistää miettimään miten on aiottu tulevaisuudessa mittavat investoinnit tilanne ja muuta mikä on tämä pitkän tähtäyksen suunnitelma uskon että monet edustajat mielellään haluaisivat kuulla missä on tällainen kymmenen viiva viidentoista vuoden suunnitelma siitä miten aiotaan näistä asioista selvitä kiitoksia

arvoisa

ehkä siellä asteikon alapäässä usein moniin rikoksiin löytyy suuri määrä erilaisia lieventäviä asianhaaroja ja ja näin tuomiot jäävät usein ainakin tuollaisen yleisen oikeustajun mukaisesti liian alhaisiksi kun tässä varmasti jossain vaiheessa ministeri häkkänen käyttää puheenvuoron voisitte hieman käydä läpi sitä minkälaisia toimenpiteitä tämä nykyinen hallitus on kuitenkin jo teidän edeltäjänne aikana ottanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi sen että halutaan tuomioita tarkastella ja katsoa mitä niiden niiden suhteen olisi tehtävissä meitä suomalaisia ovat järkyttäneet viime aikoina esimerkiksi useammat lapsiin kohdistuneet vakavat rikokset äärimmäisen surullinen eerikan tapaus sai aikanaan aikaan joitain muutoksia lastensuojeluun ja hetki sitten porvoon järkyttävä tapahtuma osoitti että järjestelmämme ei pysty turvaamaan väkivallalla uhatuiksi ja sen kohteeksi jo joutuneita ei edes lapsia kysynkin hallitukselta ja paikalla olevalta ministeri häkkäseltä minkälaisiin toimiin hallitus voisi ryhtyä että tällaisilta tapahtumilta voisimme tulevaisuudessa välttyä näyttää siltä että meillä lähestymiskielto joka itse asiassa taitaa kuulua myös salissa paikalla olevalle ministeri risikolle ei tällaisissa tilanteissa toimi näitä lapsia emme saa takaisin mutta nyt peräänkuulutan toimia ei enää koskaan tällaista jokin aika sitten saimme lukea lehdestä toisen uutisen kun turun hovioikeus teki päätöksensä jossa kymmenen vuotiaan lapsen väkisinmaannut tuomittiin raiskauksen sijaan kolmeksi vuodeksi vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä syyttäjän vaatima raiskaussyyte kaatui koska näyttö ei riittänyt todistamaan että kymmenen vuotias lapsi oli sukupuoliyhteydessä vastoin tahtoaan tämä on täysin käsittämätöntä järkyttävää ja suorastaan raivostuttavaa tämän ei pitäisi olla suomessa mahdollista ja tästäkin asiasta tiedän että ministeri ei yksittäistapauksiin ota ota kantaa enkä sitä odotakaan haluan odotan ministeri häkkänen teiltä vastausta siihen olisiko teidän mielestänne järkevää pohtia ruotsin tapaa jossa raiskauksen tunnusmerkistön täyttäminen ei edellyttäisi uhrin nimenomaista vastustusta vaan lähdettäisiin päinvastoin siitä että uhri vastustaa sukupuoliyhteyttä mikäli ei nimenomaisesti ole antanut siihen suostumusta

tehnyt eduskunnassa esitykset vaarallisuusarviointien sitovuuksista näissä usein on tilanne se että ammattilaiset toteavat että kyseistä henkilöä ei pitäisi vapauttaa mutta nämä vaarallisuusarvioinnit eivät tällä hetkellä ole sitovia ja oikeus tekee niiden vastaisia päätöksiä voisin kertoa esimerkkejä niitä kaikki tässäkin salissa tietävät ja kaikki ovat ovat kuulleet että ammattilaisten vaarallisiksi arvioimat henkilöt on oikeus vapauttanut ja sen jälkeen he ovat syyllistyneet uuteen rikokseen ja toisena ensikertalaisuusmääritelmät tuntuu hullulta että elämme edelleen maassa jossa voi kolmen vuoden välein raiskata ensimmäistä kertaa tällaisissa rikoksissa mielestäni

jos sellaista ensinnäkään tarvitaan vakavissa rikoksissa voisi hyvinkin miettiä että ensikertalaisuusmääritelmää käytettäisiin vain yhden kerran kyseisen rikoksentekijän aikana tällaisia ajatuksia herätti tämä oikeusministeriön budjetti kun kun sitä luin mutta haluan nostaa budjetista esille myös myönteisen asian ja se koskee hämeenlinnan uutta vankilaa joka on tämän hallituksen toimesta päätetty rakentaa olen ymmärtänyt että se valmistuu vuonna kaksituhattayhdeksäntoista ja silloin pääsemme lopulta eroon viimeisistä paljuselleistä suomessa kiitos tästä ministeri häkkäsellekin osaltaan

arvoisa puhemies mielestäni valtion budjetti oikeusministeriön osalta ensi vuodelle on oikein hyvä ja erityisesti on hyvää että turvapaikkavalitusten ruuhkaan on tuotu rahaa samoin pidän hyvänä myöskin sitä että terrorismirikosten torjumisen määrärahoja on lisätty toivoisin kuitenkin että kun vuosi käynnistyy niin voitaisiin kiinnittää huomiota myöskin siihen millä tavalla tietyistä rikostyypeistä meillä rangaistaan on valmistunut aika äskettäin tutkimus kansalaisten käsityksestä siitä millä tavalla rikosten rangaistukset tavallaan vastaavat kansalaisten käsityksiä ja siellä tietyt rikostyypit muun muassa lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset sekä törkeät rattijuopumukset ovat nousseet sellaisiksi joissa kansalaiset rankaisisivat näitä rikoksentekijöitä huomattavasti kovemmin kuin mitä käräjätuomarit ovat tehneet toivon että kun näihin rikosten rangaistusten koventamisiin kuitenkin sisältyy jonkin verran myöskin määrärahakysymyksiä

niin niin tälle varattaisiin myöskin resursseja sitten ensi vuodelle

arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset edustaja heinoselle erittäin tärkeistä asioista joista olen kanssasi kyllä hyvin paljon samaa mieltä ja ja minusta näitä asioita pitää ehdottomasti pontevasti ajaa eteenpäin omat kysymykseni liittyvät myöskin kahteen erittäin graaviin ja hankalaan asiaan joista täällä on puhuttu ennenkin missä vaiheessa mahtaa olla selvitys lapsiavioliittojen kitkemiseksi suomessa meillähän on turvapaikanhakijoita jotka ovat liitoissa joissa joissa toinen osapuoli tyttö voi olla alaikäinen ja sitten mies on aikuinen ja meiltähän myös lähetetään tyttöjä ulkomaille pakkoavioliittoa solmimaan ja toinen asia on tämä tyttöjen silpominen sitähän tapahtuu myös niin että meiltä lähetetään maahanmuuttajia kotimaihinsa silvottaviksi ja meillä ei ymmärtääkseni siitä ole

arvoisa rouva puhemies kun edustaja heinonen erinomaisessa puheenvuorossaan käsitteli tätä tapausta jossa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö hovioikeudessa sai lievennystä niin olen samaa mieltä edustaja heinosen kanssa siitä että tämä asia pitää ottaa nyt käsittelyyn eduskuntahan ei sovitun tavan mukaan ota tuomioihin kantaa mutta siihen me voimme ottaa kantaa että tämäntyyppiset rikokset pitää kyllä määritellä uudessa tulevassa lainsäädännössä

eniten eniten paheksuttaviksi ja kovimmiksi rikoksiksi sellaisiksi rikoksiksi joista tulee saamaan kovimman mahdollisen tuomion mitä suomen laki sallii koska kysymys on niin törkeästä rikoksesta ja pienen ihmisen elämän tuhoamisesta että siitä pitää säätää kyllä niin kova rangaistus kuin tässä maassa lakipykälät ja oikeuskäytäntö ikinä sallivat toinen asia on sitten nämä turvapaikkavalitukset nyt on

käsitelty eri oikeusasteissa ja määrärahoja on tullut lisää hyvä näin siihen liittyy totta kai sitten tämä niin sanottu paperittomien ongelma josta muun muassa helsingin kaupungin tekemien päätösten perusteella on paljon keskusteltu ja kysyn ministeriltä onko suunnitelmia tulevalle vuodelle että paperittomien palauttamista niiden henkilöiden kotimaahansa palauttamista jotka ovat saaneet lopullisen kielteisen päätöksen

nopeutetaan että saadaan tällainen epämääräinen oikeustila lopulliseen päätökseen lopuksi arvoisa puhemies ylivelkaantuneista vielä kysyn sen verran kun ylivelkaantuneiden asiaan on varattu hieman lisää rahaa miten aiotaan menetellä kun meillä suomessa on vielä yhdeksänkymmentä luvun alun laman jälkeen ihmisiä velkavankeudessa lähinnä sen takia että heillä on takausvastuita jäljellä monta velkavankeudessa olevaa on vapautettu jo aikaisemmilla eduskunnan päätöksillä mutta nämä takausvastuussa olevat ovat vielä ikävä kyllä edelleen sellaisessa tilanteessa josta ei voida katsoa että se on oikeudenmukaista koska he ovat vuosikymmeniä riippuneet niin sanotusti löyhässä hirressä tämän takauksensa takia onko tähän tulossa muutoksia
ja nyt ministeri häkkänen kolme minuuttia sitten käydään debattia sen jälkeen

arvoisa puhemies kiitoksia lukuisista kysymyksistä taas ensinnäkin tästä häirinnästä vapaa kampanjasta mikä tiistaina käynnistettiin siihen on aika hyvin lähtenyt porukkaa mukaan muita ministeriöitä ammattiyhdistysliikkeet työnantajapuoli ja oaj kanssa lähti eilen mukaan siihen minä kannustan kanssa kansanedustajia aktiivisuuteen koska varsinaisesti tämmöinen seksuaalisen häirinnän torjuminen yhteiskunnasta vaatii hyvin laajan rintaman niin urheiluseuroista kuin työpaikoista kouluista kaikki mukaan että saadaan vähän terveemmälle pohjalle ja ja tasapainoisemmaksi toiminnan kulttuuria sitten saatavuus ja käräjäoikeusuudistus yhdistettiin kansalaisten oikeusturvan saatavuus ja ja ennen kaikkea laadukkaan oikeusturvan saatavuus paranee tämän uudistuksen myötä hyvä oikeusturva ei välttämättä aina tarkoita sitä että kun kansalainen vaikka kerran elämässään tarvitsee oikeusturvaa sitä tarvitsisi saada välttämättä juuri kotikunnasta kyllä tärkeintä on se että silloin kun se koskee isoa riitaa vaikka omakotitalosta johon on sidottu kaikki rahat kiinni tai omaa henkeä ja terveyttä uhannutta rikosta on tärkeämpää että se ratkaisu on laadukkaan ammattitaitoisen tuomioistuinlaitoksen ja tuomarin tuomitsema jotta ei myöskään tarvitse sitten vuosikausiksi lähteä valituskierteisiin tuonne hovioikeuksiin ja muualle vaan asiat saadaan kerralla ratkaistua käräjäoikeuksissa se on yksi iso asia minkä takia käräjäoikeusuudistuskin että käräjäoikeuksissa oikeasti saadaan laadukkaasti ja kunnolla ratkaistua asiat eikä tarvitse vuosikausia olla valituskierteessä pitkän aikavälin rahoitus oikeusministeriön osalta ensi vuodeksi meillä on kohtuullisen hyvä rahoitustilanne kaikista haasteista huolimatta pitkällä aikavälillä joka vuosi täytyy tehdä töitä kovasti meillähän on ripauksen verran aleneva rahoituskehys ja meidän täytyy tehdä kovasti töitä että me saamme riittämään rahat kaikkiin tulevaisuuden lisähaasteisiin siitä päästäänkin tähän kysymykseen että alkuvuodesta valmistuu analyysi rangaistusten koventamisesta ja kun mietin sitä tuleeko vaikka pidempiä vankeustuomioita joistain korotetaanko rangaistusasteikkoja vaikkapa lasten raiskaajien osalta tai pahoinpitelyjen osalta niin se maksaa rahaa se voidaan suoraan laskea miljoonamäärissä paljonko maksaa vaikkapa lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön alarajan nosto vaikka kahteen vuoteen minimissään sille voidaan suoraan laskea miljoonamääräinen raha ja ne rahat joudutaan sitten kehysriihessä kattamaan mutta haluan sanoa sen tässä ääneen sen takia että on hyvä että myös suuressa salissa tulee sitten ymmärrystä näille hankkeille syksyn aikana paljon määrärahatarpeista koulutukseen ja eriarvoisuuden estämiseen tai taklaamiseen mutta oikeudenmukainen rangaistuspolitiikka vaatii myös jonkin verran lisää resursseja tulevina aikoina ensikertalaisuussäännöstö on myös pohdinnassa pidän hyvin vieraana sitä ajatusta että vaikkapa useita rikoksia elämänsä aikana tehneitä ihmisiä pidettäisiin jotenkin ensikertalaisina aina tietyn vuosimäärän jälkeen mutta tähänkin palataan lapsiavioliitot ja silpomiskysymykset ovat ministeriössä pohdinnassa ja

varaamaan sieltä vuoron itselleen
arvoisa puhemies valiokunta korostaa niin kuin minäkin talous ja velkaneuvonnan riittävää resursointia kustannusten säästämiseksi etenkin ennalta ehkäisevän työn eli talousneuvonnan resursseja tulisi vahvistaa moni epätoivoisessa tilanteessa oleva vain pahentaa tilannetta jos hän ottaa lisää lainoja esimerkiksi pikavippejä jos ei saa apua talous ja velkaongelmiinsa kunnissa on pitkät jonot neuvontaan tietysti ne ovat viime aikoina lyhentyneet mutta vieläkin on kuukaudesta kahteen että pääsee sinne ja siinä ajassa voi tapahtua paljon kun on jätetty kumminkin viime tippaan että aina haetaan vasta viimeisenä mahdollisuutena sinne pääsyä yksi ennalta ehkäisevä toimi on positiivinen luottorekisteri siinähän luotonantaja näkee onko tällä henkilöllä jo entisiä lainoja ja onko hän selviytynyt niistä kunnialla ja tällöin pystyy estämään ettei haeta jokaisella luottokortilla tappiin asti lainaa ja vielä pikavippejä päälle millä yritetään sitten niitä lainoja ministeriltä

arvoisa puhemies saamme liian usein lukea lehdistä kammottavista teoista ja myös ihmisten oikeustajua järkyttävistä tuomioista erityisesti seksuaalirikosten osalta jotka koskettavat niin alaikäisiä kuin täysi ikäisiä

ehdottomina tuomioina nyt kuitenkin oikeusministeri häkkänen antoi äsken vastauksessaan ymmärtää että että tämä on resurssikysymys ja haluan nyt varmistaa ministeriltä että että ei kai ole niin

puhemies ensinnäkin haluan lausua kiitokset ministeri häkkäselle siitä että kuluneen vuoden aikana olette ottanut uuden tehtävän vastaan erinomaisesti ja hoitanut sitä varmasti sillä tavoin että koko eduskunta täällä on tyytyväinen edelleen budjetin olette pystyneet laatimaan haastavissa olosuhteissa ja siihenkin me olemme varsin tyytyväisiä pari kysymystä olisi jatkoa ajatellen kun seurataan tuomioita nimenomaan väkivaltarikoksiin ja seksuaalirikoksiin liittyen niin onko selvitetty

siinä asiassa päästy eteenpäin ja jos on niin millä tavoin

arvoisa puhemies on helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin joissa tätä kansalaisten silmissä hieman kyseenalaiseksi välillä ilmenevää rangaistuskäytäntöä on täällä kyseenalaistettu ja ja toivon että ministeri voi tässä tehdä työtä nyt ainakin niiden resurssien puitteissa joita tällä hetkellä on ja varmasti myös eduskunnasta löytyy ymmärrystä sille että että näihin asioihin on löydyttävä resursseja sillä ihmisen terveys henki ja elämä ovat aika vaikeasti mitattavissa euroissa puhemies haluaisin vielä kysyä ministeriltä näiden tärkeiden asioiden lisäksi harmaan talouden torjunnasta ja siitä millaisia mahdollisia uusia avauksia tällä kentällä on tulossa vielä tällä hallituskaudella sen lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle kuuluu

arvoisa puhemies on selvää että näihin julmiin ja raakoihin seksuaalirikoksiin tarvitaan kovemmat tuomiot se on kansalaisten oikeustajun mukaista ja ja myöskin se että raiskauksen tunnusmerkistöön tulisi saada uhrin suostumuksen puute puhuitte itse määrärahoista teidän toimialallanne onkin todella niukka määrärahatilanne lakivaliokuntahan kiinnitti huomiota muun muassa yleisten tuomioistuinten määrärahoihin ja ja siihen että niiden tilanne heikkenee tuomioistuimet ovat jo nyt erittäin ruuhkautuneita nostan uudelleen esiin harmaan talouden torjunnan vihreiden vaihtoehtobudjetissahan on sekä tuomioistuimille että syyttäjälle lisäystä harmaan talouden torjuntaan itse totesitte että se hoituu muitten tehtävien yhteydessä mutta näen sen kovin hankalana kun määrärahat ovat nytkin entisestään näin niukat

arvoisa rouva puhemies kiitos ministeri häkkäselle häkkäselle että olette ottanut selkokielisen jämptin linjan tähän häirintäasiaan ja näyttänyt omalla ministerin arvovallallanne esimerkkiä miten tähän asiaan tulee suhtautua jos viesti ei tule tältä suunnalta niin mistä se sitten tulee

mihin olette puuttuneet blogissa haastaneet mukaan eri tahoja kannustan vielä ottamaan mukaan erityisesti ministerikollegoja kuten esimerkiksi urheilusta ja kulttuurista vastaavan ministerin sampo terhon ja ja opetusministeri sanni grahn laasosen urheilun ja liikunnan suhteen nuoret ja lapset ovat erittäin haavoittuvaisia ja ne tilanteet ovat sellaisia että voi syntyä kiusauksia väärillä motiiveilla oleville ihmisille väärään toimintaan

itse tunnen paljon käräjätuomareita ja olen itsekin tuomioistuimessa työskennellyt tuomarit ovat monesti väsyneitä ja ja erittäin tunnollisia siellä on jatkuvasti vain vaikeampia ja laajempia juttuja kun ovat tulleet eu oikeudelliset ja ja kansainvälisoikeudelliset ulottuvuudet olisin kysynyt olisiko näille jotain tehtävissä siellä tuntuu välillä käräjätuomareille siirtyneen vähän avustajankin töitä niin että he neuvovat ja yrittävät silti silti pysyä puolueettomina ja jatkuvasti tulee uusia velvoitteita siellä prosessuaalisesti ja istuntoja on vaikea viedä eteenpäin olisiko tähän ratkaisuja keskustelimme myös seksuaalisesta häirinnästä pari päivää sitten itse otin esille vammaiset ja lapset semmoiset henkilöt joilla ei ole mahdollisuutta tuoda omia näkemyksiään vahvasti esille ja puolustaa itseään täällä tuotiin esille

ja raiskaukset ja kysyisin kun olen itse tehnyt tästä lakialoitteen mitähän tälle kuuluu toivottavasti edustaja heinonen sen allekirjoitti lisäksi minulla on tämä eläinseksin kriminalisointi nekään eivät voi puolustaa itseään minä puhun niiden puolesta ja kysyn miten se etenee se on nyt jo parisen vuotta odotellut käsittelyä
arvoisa rouva puhemies itsekin yhdyn kyllä kiitoksiin ministerin puuhakkuudesta ja terhakkuudesta näihin hänen hallinnonalaansa kuuluviin olen tyytyväinen että oikeusministerin tehtävää hoitaa lainoppinut henkilö joka joka asiaan pystyy paneutumaan täydellä tarmolla niin vaativasta ja tarkasta hallinnonalasta on kyse rikostorjuntaan on lisätty määrärahoja nyt tässäkin budjetissa tosin osa niistä lisäyksistä on on aikaisempien leikkauksien paikkaamisia tämä koko ketju sieltä esitutkinnasta aina sinne oikeudenhoidon toiseen päähän tuomioistuinlaitokseen on on vaativa prosessi olisin kysynyt ministeriltä näin joulun alla jos joulupukki tulee tässä porukassa kaikki me uskomme kuinka isosta rahasta puhutaan että saataisiin korjattua näitä oikeudenhoidon vajavaisia resursseja tämän prosessin näkökulmasta että prosessi toimisi paremmin ja ihan muutama sana vielä tähän lapsiavioliittokysymykseen

haluaisin tietää käykö meille edelleenkin niin että kun tekijä tuomitaan lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta ja hän saa siitä rikosrekisteriin merkinnän se poistuu viidessä vuodessa hänen rikosrekisteristään ellei hän viiden vuoden aikana tee suurin piirtein ihan mitä muuta tahansa rikosta rötöstä vaikka pysäköintivirhettä tämä edelleenkin näin jos se on niin minun mielestäni se on kyllä erittäin väärin ja tiedän että kansainvälisesti tätä samaa tapaa ei välttämättä läheskään kaikissa maissa noudateta vaan se pysyy siellä rikosrekisterissä nimenomaan lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen merkintä sitten minä haluaisin vielä tietää onko mitään keinoja toimia nopeammin viranomaisten kesken kun tuo porvoon tapaus kuitenkin osoitti sen että

lapsiavioliitoista tämä ilmiö ei todellakaan ole tuore turvapaikanhakijoitten mukanaan tuoma vaan pitkäaikainen kotoperäinen ilmiö jos katsotaan esimerkiksi tilastokeskuksen lukuja vuosilta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi viiva kaksituhattaneljätoista niin on avioitunut yhteensä tuhatsatakolmekymmentäkahdeksan lasta joista tyttöjä on ollut noin näitten tyttöjen joukossa on ollut kaksikymmentäseitsemän sellaista jotka ovat olleet neljätoista viiva viisitoista vuotiaita neljätoista viiva viisitoista vuotiaita ei tätä voi oikeastaan pitää minään muuna kuin laillistettuna seksuaalisena hyväksikäyttönä koska avioliittoon liittyy aika yleisesti oletus puolisoiden keskinäisestä seksuaalisesta kanssakäymisestä ja rikoslain mukaan alle kuusitoista vuotiaitten kanssa sukupuoliyhteys on on rikoslaissa tuomittavaa joten todellakin ministeri häkkänen odotan teiltä ripeitä toimia lapsiavioliittojen kieltämiseksi siihen meitä on velvoittanut myös ykn ihmisoikeussopimus haluaisin puuttua myös käräjäoikeuslaitosten toimintaedellytyksiin ideologiasta riippumatta oikeusturva on sellainen jonka me kaikki miellämme julkisen vallan tehtäväksi ymmärrän että hallituksella on tarve tuoda markkinoita voimakkaammin julkiseen yhteiskuntaan mutta oikeusturva kuuluu julkiselle vallalle ja resurssit on turvattava
rouva puhemies kiitos ministerille itse olen sitä mieltä että rahassa ei tällaista elämää voi missään tapauksessa mitata oikeastaan kun näistä vaarallisuusarvioinneista puhuin niin ainakin itse toivon että yksikään vapautus ei ole tapahtunut siitä syystä että ei olisi ollut varaa pitää kyseistä

too kampanjasta puhuttiin eduskunnassa tällä viikolla ja olen tyytyväinen siihen että te ministerinä olette määrätietoisesti ryhtynyt siinä myös esimerkillä kampanjoimaan tuo selvitys joka tehtiin tästä meidänkin talosta ei aiemmista ole mitään opittu nyt osoitti sen että ei se häirintä tunne edes rajoja vaan myös naiskansanedustajat ovat ahdistelleet miehiä tässä talossa ja ja tuo paljasti myös tämäntyyppistä mikä jäi aika pienelle huomiolle tässä eduskunnan avoimessa keskustelussa missä syyttävä sormi osoitti aika vahvasti aina miehiä

rouva puhemies eduskunnan laitteet eivät kyllä toimi kun painaa nappia mutta valot eivät syty kyllä täällä on remontoitavaa mutta kysymykseen arvoisa ministeri kansanedustajien tahtotila mutta myös kansan tahtotila on se että minimirangaistuksia korotetaan olen itse tehnyt kaksi lakialoitetta yli sata allekirjoittajaa kansanedustajista ja myös kansalaisaloite on siellä sisällä olen odottanut pari vuotta jo sitä päätöstä mitä mitä tuleman pitää toki kerroitte että tämä on resurssikysymys minimirangaistuksia tulee korottaa kun seksuaalirikos kohdistuu lapseen ja on törkeä on toivottavaa että jotakin asialle tehdään lapsi on lasinen astia ja kerran kun sen rikkoo niin ehjäksi sitä ei saa on myös se että nämä käsittelyt ovat kohtuuttoman pitkiä lapsi ehtii jo liki aikuistua ennen kuin päästään päästään asiassa eteenpäin oikeuspoliittinen selvitys oletteko tyytyväinen sen sisältöön kaikella tavalla siinähän oli seitsemän rikostapausta jotka tutkittiin vastasiko se niihin kysymyksiin joita haitte lisäksi rattijuopumuksesta kysyn miten lausumat joita viime kaudella jätettiin etenevät tiedoksi

arvoisa puhemies muutamaan asiaan muutama huomio ensinnäkin näihin tuomioihin kun niiden pituudesta puhutaan niin kyllähän se viesti mikä meidän pitää lähettää on se että emme me nyt ole niin köyhiä ettemme voisi huolehtia siitä että myös oikeustaju kansalla toteutuu kun tätä keskustelua tässä on kuunnellut niin kyllä varmaan on näin että tämä antaa ministeri häkkäselle aika tukevan selkänojan nyt siihen tuomioiden tarkastamisen osalta mutta myös sen osalta mitä lisäresursseja ne sitten tarvitsevat varmaan tukea eduskunnasta ihan molemmilta puolin salia löytyy sitten nopea huomio vielä tähän käräjäoikeusverkoston supistamiseen olisi varmaan syytä nyt kuitenkin katsoa kun näitä supistuksia toteutetaan ettei niitä laiteta toimeen mikäli siellä vastaanottavalla paikkakunnalla tarvitaan sitten uusia

arja juvosen äsken esittämää puheenvuoroa siinä hän totesi tästä alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä siitä tulevista tuomioista ja siihen liittyvistä eduskunta aloitteista toivon todellakin ihan sydämeni pohjasta että tämä asia otetaan vakavasti ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö luokiteltaisiin luokiteltaisiin suomessa niin törkeäksi rikokseksi että siitä saisi kyllä maksimirangaistuksen aina ja nimenomaan niin että pitää huomioida se että pienen lapsen hyväksikäyttö kaikilla tavoilla mielestäni täyttää sen törkeimmän rikoksen rikoksen tunnusmerkistön mitä olla voi

on tässä asiassa osoittanut että tällaisia tekoja ei hyväksytä ei sitten millään mikä on aivan oikein tämän takia toivon että oikeusministeriö ottaa tämän vakavasti ja niihin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ajattelin kysyä vielä onko tästä nyt olemassa jokin tiekartta miten tässä edetään
arvoisa rouva puhemies kiitos oikeusministeri häkkäselle aktiivisesta toiminnasta ministerin tehtävässä lyhyessä ajassa mutta minua on ihmetyttänyt tässä tämän syksyn aikana nyt se että kovin vahvasti silloin kun hallintarekisteristä päätettiin täällä esitettiin lausumia ja ponsia ja kerrottiin että näihin on sitouduttu nyt että on hankittu ministereiltä sieltä ja täältä allekirjoituksia että nämä nyt tulevat toteutumaan ihmettelen sitä että ei ole näkynyt minkään näköisiä esityksiä siitä missä vaiheessa on niiden hallintarekisteriin liittyvien ponsien valmistelu joilla oli tarkoitus paikata niitä aukkoja joiden silloin tunnistettiin jo hallituksenkin toimesta olevan tässä hallintarekisterikokonaisuudessa ovatko ne jo oikeusministeriössä lainvalmistelussa yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa ja mitkä muut ministeriöt mutta ei ole näkynyt yhtään mitään vielä tähän

arvoisa rouva puhemies tästä minkä edustaja heinonen ja edustaja marinkin nostivat esiin suostumus raiskausrikosten yhtenä tunnusmerkistötekijänä se että suostumusta ei ole kysytty

aion teettää selvityksen se ei ehdi tähän tammikuussa valmistuvaan arviointiin vielä koska tunnusmerkistön muuttaminen vaatii vähän perusteellisemman analyysin

ennen kaikkea sen takia että siitä on jo nyt tutkijapiireissä ja muualla pikkusen erimielisyyttä kuinka vakavia näyttöongelmia tämä aiheuttaa eli tämä voi myös kääntyä toiseen suuntaan miten selvitetään suostumus aina yksittäistapauksissa missä se on on annettu ja ei voiko suostumuksen kiistää jälkikäteen tuosta noin vain sen takia on kirjattu tämä väkivallan uhalla raiskauksen tunnusmerkistöön että se on todennettavissa selvemmin selvemmin en lähde nyt tunnusmerkistöanalyysiä tässä tekemään enempää mutta sanon sen että tästä tehdään kunnollinen selvitys oikeusministeriössä mutta minä en halua tässä ihan tästä näin vain sanoa onko se hyvä vai huono asia joka

raiskaus on raiskaus ja sen tunnusmerkistön täytyy osua mahdollisimman hyvin kohdilleen ja rikosvastuun toteutua tehokkaasti silloin tunnusmerkistön täytyy olla täsmällinen jotkut asiat saattavat äkkiseltään tuntua hyvältä mutta voi ollakin että se johtaa siihen että yhä enemmän jää tuomitsematta ihmisiä eli teetämme tästä kunnollisen analyysin ja sen jälkeen sitten tullaan siitä ulos tuomioiden yhteneväisyydestä edustaja kopra kysyi meillä on sitä varten hovioikeudet ja korkeimmat oikeudet yrittävät rikostapauksissakin yhtenäistää eri alueilla sitä linjaa on totta että nämä eroavat jonkin verran siitä on tehty muun muassa oikeustieteellistä tutkimustakin että vähän erilaisia moraalikäsityksiä on muun muassa eri puolilla suomea olemassa että suhtaudutaan vähän eri lailla mutta ylempien tuomioistuinten tehtävä on vähän yhtenäistää tätä kenttää venäläisten ja muiden ulkomaan kansalaisten ja valtioiden maanostoista on tulossa selvitys ja analyysi ihan lähiaikoina ulos sitten katsotaan se tarvitseeko jotain lisätoimenpiteitä tehdä jotta turvallisuuspolitiikan takia näitä maanostoja pystyttäisiin jotenkin kontrolloimaan paremmin demokratian tilasta edustaja kansainvälisen politiikan globaalilla kentällä yksi suurin isoin poliittinen kysymys säilyykö luottamus edustukselliseen demokraattiseen järjestelmään vai vaatiiko kansa suoraa demokratiaa vaatiiko kansa jotain muita järjestelmiä samaan aikaan venäläiset ja aasian maat haastavat demokraattisia länsivaltioita siitä että onpa teillä hidas ja toimimaton ja kankea järjestelmä eli kyllä tässä demokratiasta vastaavalla ministerillä kotimaassa asialistalla löytyy aika paljon tämä on oikeusministereitten kokouksissa yksi puhutuin aihe demokraattisen järjestelmän luottamus euroopassa tällä hetkellä se on nähty ranskan vaaleissa ja brexitissä ja tässä keskustelussa kanssa vielä lyhyesti kommentoin edustaja kari rikosketjun kokonaisuutta tämä on yksi avainkysymys oikeushallinnon rahoituksen toteutumisessa ymmärretäänkö sitä että poliisin esitutkinnasta käynnistyvä prosessi pitää viedä aina vankeinhoitoon asti

nyt

seuraavaksi esitellään sisäministeriön hallinnonalaa koskeva pääluokka kaksikymmentäkuusi

puhemies hallinto ja turvallisuusjaosto on käsitellyt sisäministeriön hallinnonalaa ja valtiovarainvaliokunta on tehnyt siitä mietinnön tässä vaiheessa haluan kiittää jaoston jäseniä hyvästä yhteistyöstä monen hallinnonalan osalta joista myös sisäministeriön hallinnonala on mielestäni erittäin hyvin valmisteltu sisäministeriön hallinnonalan toimintamenoihin esitetään yhteensä noin euroa tämä on noin neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa vähemmän kuin viime vuonna määrärahan supistuksen taustalla on pääasiassa se että turvapaikanhakijoiden vastaanottomenot arvioidaan pienemmiksi kuin kuluvana vuotena valiokunta pitää myönteisenä että sisäisen turvallisuuden resursseja on pystytty lisäämään vaikkakin hallitusohjelman mukaiset säästöt vähentävät lisäysten vaikutusta ja suojelupoliisi määrärahalisäysten myötä muun muassa poliisien määrä ei laske vaan se pystytään pitämään seitsemäntuhannenkahdensadan henkilön tasolla poliiseista voi kuitenkin tulla lähivuosina pulaa koska koulutusmäärärahat ovat olleet riittämättömät valiokunta on huolissaan uusien poliisien riittävyydestä poliisikoulutuksen aloituspaikkoja lisättiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vastaamaan resurssitarpeita nämä opiskelijat valmistuvat kuitenkin vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentä joten lisäys ei vaikuta vallitsevaan poliisipulaan lisäksi hakukriteerit täytti vain kolmesataaneljäkymmentä henkilöä kaikkia avoinna olleita neljäsataa aloituspaikkaa ei siten voitu täyttää valiokunta korostaa että poliisitoimen rahoitus varmistetaan yksittäisiä hallituskausia pidemmällä tähtäimellä näin mahdollistetaan pitkäjänteinen suunnittelu valiokunta pitää hyvänä että hallitus lisää resursseja terrorismin torjuntaan ja sen ennaltaehkäisyyn poliisin toiminnalle asettaa uusia haasteita laiton maahantulo ja maassaolo erityisesti kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden riski laittomaan oleskeluun on kasvanut laittomasti maassa oleskelevat syyllistyvät rikollisuuteen kuten huumausaineiden katukauppaan valiokunta lisää kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi valiokunta lisää myös kaksisataakaksikymmentätuhatta euroa poliisilaitosten koulutustoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen suojelupoliisin toimintamenot on arvioitu lähes kuusi miljoonaa euroa suuremmiksi kuin päättyvänä vuonna valiokunta pitää lisäyksiä erittäin tarpeellisina rajavartiolaitos myös rajavartiolaitoksen toimintamenoja on lisätty siten että voidaan palkata viisikymmentäviisi uutta rajavartijaa itärajalle lisäresursseja on osoitettu myös helsinki vantaan kasvavan rajaliikenteen sujuvuuden varmistamiseen valiokunta toteaa että lisämäärärahat kohdistuvat nimenomaan kasvaneiden velvoitteiden hoitoon ne eivät poista rajavartiolaitoksen muihin tehtäviin kohdistuvaa sopeutustarvetta hätäkeskuslaitos hätäkeskuslaitoksen osalta valiokunta on erittäin huolissaan resurssin ja henkilöstön riittävyydestä hätäkeskuslaitoksen toiminnalliset tulokset ovat laskeneet jo muutaman vuoden ajan viraston kyky vastata ruuhka ja häiriötilanteeseen on heikentynyt valiokunnan saaman selvityksen mukaan nykyisellä päivystyshenkilöstön määrällä ei kyetä saavuttamaan tälle vuodelle asetettuja tavoitteita valiokunta lisääkin neljäsataatuhatta euroa korjaamaan hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta maahanmuutto maahanmuuton menot ovat laskeneet uusien turvapaikanhakijoiden määrän tasaannuttua kustannukset ovat kuitenkin edelleen korkeat mikä johtuu muun muassa siitä että hakemuksia uusitaan paljon yleisin syy uuteen hakemukseen on kääntyminen kristinuskoon tai usein myös seksuaalisen suuntautumisen vaihtaminen nämä syyt ovat valiokunnan saaman selvityksen mukaan täysin suomalainen ilmiö muissa maissa vastaavaa ei esiinny valiokunta näkee tärkeäksi että uudelleen tehdyt hakemukset käsitellään nopeasti ja perusteet selvitetään tarkasti puhemies aivan lopuksi vapaaehtoisen paluun osalta suomi on pystynyt toteuttamaan palautuksia enemmän kuin muut euroopan maat kiinnostus vapaaehtoiseen paluuseen on kuitenkin hiipunut ja valiokunta esittää että hallitus jatkaa sillä tiellä että vapaaehtoisen paluun järjestelmä olisi houkutteleva kiitos

arvoisa rouva puhemies aivan ensiksi haluan kiittää valiokuntaa siitä että olette lisänneet vielä täällä eduskunnassakin sisäministeriön hallinnonalalle rahoitusta erityisesti te olette lisänneet tuon neljäsataaseitsemänkymmentätuhatta euroa josta kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa osoitetaan huumausaineiden ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi ja kaksisataakaksikymmentätuhatta euroa poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen kohdennettuna eri poliisilaitoksille sitten vielä hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin saatiin

arvoisa puhemies sisäministeriön hallinnonalalle ehdotetaan ensi vuoden talousarvion määrärahoja yhteensä noin yksi pilkku viisi miljardia euroa tämä on noin neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa vähemmän kuin tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa määrärahojen muutos johtuu suurimmaksi osaksi turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvittavan määrärahan pienenemisestä suhteessa edelliseen vuoteen poliisin osuus pääluokan määrärahoista on noin puolet viime vuosina sisäisen turvallisuuden resursseja on kyetty jopa lisäämään vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta toisaalta hallitusohjelman mukaiset toimintamenosäästöt ja muut tehdyt leikkauspäätökset pienentävät toimintamenoja kumuloituvasti kumuloituvasti siten että sisäisen turvallisuuden toimijat joutuvat etsimään haastavassa toimintaympäristössä koko ajan uusia tehokkaampia ja tuottavampia toimintatapoja vähenevien resurssien takia meillä koko ajan tarpeet lisääntyvät ja kun tämä on tällainen työvoimavaltainen ala niin se johtuu tietysti siitä että kun ei voi koskaan millään koneella korvata niin meillä pitää olla henkilöitä ja siitä syystä tarvitsemme myös resursseja poliisin kohdalla arvoisa puhemies lisäpanostus poliisin toimintamenoihin vuodelle kaksituhattakahdeksantoista näyttäisi nyt olevan yhteensä neljäkymmentäyhdeksän pilkku viisi miljoonaa euroa olen siitä todella ylpeä tähän on laskettu mukaan keväällä tehty kehyspäätös koskien vuosia kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi viime elokuun budjettiriihessä sekä täydentävässä talousarviossa ensi vuodelle tehdyt lisäykset sekä viimeisimpänä nämä eduskunnan lisäykset tälle momentille näillä kaikilla lisäpanostuksilla vuodelle kaksituhattakahdeksantoista poliisin määrärahakehys mahdollistaa

poliisimiehen tason joka on suurin piirtein se tällä hetkelläkin oleva taso meillä tällä hetkellä on alle kaksikymmentä henkilöä työttömänä jotenka meillä ei varsinaisesti tätä reserviäkään ole mutta aivan niin kuin edustaja niikko toi esille koulutus on siinä avainasemassa että me vastaamme sitten tulevaisuudessa poistumaan kun eläkepoistuma tietysti joka alalla ja myöskin poliisihenkilöillä on tätä tällä hetkellä meidän koulutusmäärä vuosittain on se neljäsataa aloituspaikkaa ja ja se ainakin ensi vuonna pystytään pitämään siinä samana sitten lisäpanostus suojelupoliisin toimintamenoihin vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on yhteensä yhdeksän pilkku kaksi miljoonaa euroa ja aivan sama juttu kuin poliisille yleensäkin näistä osa on henkilöstöön osa on kalustoon ja osa

sitten rajavartiolaitoksesta lisäpanostus rajavartiolaitoksen toimintamenoihin ja investointeihin vuodelle kaksituhattakahdeksantoista on nyt yhteensä yksitoista pilkku kaksi miljoonaa ja tässähän on nimenomaan kalustosta kysymys mutta myöskin henkilöstöstä elikkä on arvioitu että noin sataviisikymmentäviisi henkilöä saadaan lisää ja heidät nimenomaan sijoitetaan itärajalle pelastustoimesta ja hätäkeskuslaitoksesta totean että pelastustoimen tietojärjestelmiiin suunnataan lisärahoitusta ensi vuonna kolme miljoonaa euroa järjestelmiä kehitetään yhteensopiviksi sote ja maakuntauudistuksen tietojärjestelmien kanssa hätäkeskuspäivystäjien koulutusmäärää pystytään nyt lisäämään ehdotetulla kahdensadankuudenkymmenenviidentuhannen euron lisämäärärahalla tässä on nyt tarkoitus käynnistää se ruotsinkielinen koulutus ja se olisi tällainen poikkeuskoulutus tässä vaiheessa vaasan alueelle ja siitä osa suoritettaisiin tampereella ja ja pelastus opistolla kuopiossa lopuksi ihan vain totean vielä eduskunnan lisäys että valtiovarainvaliokunta on lisännyt hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin yhteensä neljäsataatuhatta euroa korjaamaan hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta maahanmuuttoasiasta voisin puhua vielä myöhemmin mutta edustaja niikko toi kyllä esille sen mistä johtuu että nämä menot ovat edelleen suuret suurimpana syynä siihen että nämä määrät ovat vielä suuret on se että vastaanoton piirissä on suhteellisen suuri määrä henkilöitä siellä on yli neljätoistatuhatta henkilöä joista osa odottaa kotoutumista kun on saanut myönteisen päätöksen sitten näistä noin yksitoistatuhatta on saanut kielteisen päätöksen ja he ovat tehneet valituksen ja

rouva puhemies kiitokset jaoston puheenjohtaja niikolle ja kiitos myös ministeri risikolle tämän hallinnonalan esittelystä nämä turvallisuusasiat ovat olleet kuluneella kaudella hyvin esillä ja hallinto ja turvajaoston kokouksissa ei oikeastaan asiantuntijoidenkaan taholta tullut mitään suurempia lisäystarpeita eli hallitus on talousarvioesityksessään lähtenyt varsin hyvästä tilanteesta liikkeelle jaosto kuitenkin päätti lisätä huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisten ulkomaalaisten tavoittamiseen kaksisataaviisikymmentätuhatta ja sitten koulupoliisitoimintaan joka toivotaan kohdennettavaksi siten että kun meillä on yksitoista poliisilaitosta niin niihin tulisi kaksikymmentätuhatta euroa per poliisilaitos ja siten että esimerkiksi keväällä ennen kuin koulut päättyvät maakunnissa pidettäisiin tämmöiset tämmöiset koulukierrokset yksi pieni ilmiö on tullut viime aikoina maaseudulla on kylmäasemiksi joitakin poliisiasemia muutettu erityisesti enontekiö ja ilomantsi ovat näitä

arvoisa puhemies vaikka tässä hallinto ja turvallisuusjaostokin on lisännyt määrärahaa ja hallitus jo budjettiesitykseensä lisännyt määrärahaa sisäisen turvallisuuden toimijoille uskallan sanoa että nämä eivät suoraan lisää vaan osa näistä rahoista valuu tällaisten prosessien väleihin minä olen itse ollut hallintovaliokunnan eli sisäisen turvallisuuden valiokunnan jäsen vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen ja nähnyt nämä pora uudistukset ja ja erilaiset hallinnon säästöt ja nyt jonkunlaiset yritykset siihen että poliisien määrän tason laskuun yritetään vaikuttaa tästä sisäisen turvallisuuden kokonaisuudesta puuttuu yli vaalikausien menevä pitkä suunnittelu jolla voitaisiin tasaisesti määrätietoisesti vahvistaa sisäisen turvallisuuden toimijoiden resursseja nyt nämä lisärahat tulevat ikään kuin hanketyyppisiin paikkauksiin ja yritetään purukumipaikalla paikata sitä aukkoa padossa josta vuoto isona vuotaa sisäisen turvallisuuden tilan osalta meillä on paljon tehtävää ja paljon vielä

puhemies kiitos sisäministeri risikolle hyvin jämäkästä roolista kaikkien näitten sisäisen turvallisuuden toimijoiden puolustamiseksi ja ja resurssien vaatimiseksi ja ja

ja matkalla matkalla näin poliisikollegan ja ja kysyin häneltä kun olin kuullut puhuttavan tästä että kun työmarkkinajärjestöjen tekemän kiky kiky sopimuksen myötä kolmekymmentä prosenttia lomarahoista lähti pois niin eikö tämä hallituksen kompensoima pieni ja keskituloisten veroalennus sitten vaikuttanutkaan hän sanoi että kyllä ehkä se vaikutti mutta nyt on kuitenkin silleen että sunttiksia elikkä sunnuntailisiä kaikkia ylityölisiä ei enää makseta yritetään sitä kautta poliisin palkka on itse asiassa vähän vähentynyt toivoisin että tähän tähän kiinnitettäisiin huomiota

puhemies keskityn tässä puheenvuorossani lähinnä poliisiin hyvä että sisäiseen turvallisuuteen satsataan se on varmasti kaikkien puolueiden yhteinen tavoite ja olemme hallintovaliokunnassakin ottaneet asiaan moneen kertaan kantaa ja ministeri on meitä onneksi myös kuullut poliisin lisäpanostukset ovat tässä taloustilanteessa kuitenkin positiivinen asia ja tuovat suomen poliisia lähemmäs pohjoismaista tasoa kun puhutaan poliisin määristä erityisen ilahtunut olen siitä että ennalta estävä tai ennalta ehkäisevä toiminta poliisissa on saanut uutta tuulta alleen esimerkiksi kotimaakunnassani tai sisä suomen alueella kuten sanotaan poliisilaitoksen ennalta estävää toimintaa ollaan nyt laajennettu mikä on hyvä asia

arvoisa rouva puhemies omalta osaltani haluan myöskin yhtyä kiitoksiin sisäministerille hyvin olette tehtävänne hoitanut näissä olosuhteissa jotka ovat olleet välillä varsin surullisetkin kuluneen vuoden aikana siitä huolimatta tasapainoinen budjettiesitys on saatu kasaan niukkuuden vallitessa tietysti kiitokset myös valtiovarainvaliokunnalle siitä että hyvä hyvä budjetti on tulossa kysyisin osaltani liittyen turvapaikanhakijoihin ja perusteetta palautuksiin näiden poliisien jotka matkustavat palautuslennoilla työolosuhteissa on puhuttu olevan vähän hankaluuksia he eivät välttämättä tosiaan saa ylityökorvauksia ja työaikajärjestelytkin kuuluvat olevan hankalia esimerkiksi siten että palattuaan monta päivää kestäneeltä rankalta palautusreissulta joutuu sitten seuraavana aamuna ihan normaalisti kahdeksalta töihin voisiko tähän kiinnittää huomiota siten että työjärjestelyt olisivat vähän joustavammat näiden poliisimiesten ja naisten osalta jotka palautuksia tekevät tiedustelisin vielä jos arvon puhemies sallii yhden lauseen säilöönottoyksiköiden kapasiteetista onhan sitä kasvatettu sillä varmaankin joudutaan kiinniottoja

hallinto ja turvallisuusjaoston puolesta kiittää sisäministeriä olette hoitanut tehtävänne kiitettävästi meidän näkökulmastamme näissä olosuhteissa mitkä ovat täällä suomessa nämä eivät ole mitkään helpoimmat olosuhteet ministerinä sen me tunnustamme on kuitenkin todettu se että poliisin ja suojelupoliisin resursseja on lisätty ja ja niitä määrätietoisesti lisätään jos tarve on ilmeinen tässä vaiheessa täytyy kuitenkin nostaa esille vielä se että kun irakista näitä turvapaikanhakijoita tuli kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista yhteensä neljäkymmentäkaksituhatta niin niin se määrä on niin suuri että kun puhutaan että yhdeksäntoistatuhatta sai kielteisen päätöksen tai raukesi tai jätettiin tutkimatta niin nytten vaikka me onnistuimme palautuksessa siten että viisituhatta näitä irakilaisia on palautunut vapaaehtoisesti niin kuitenkin on vielä suuri joukko ole palautunut vaan he vaeltavat siellä täällä tämmöisen evästyksen vain ministerille annan en tee kysymystä koska joudun itse poistumaan täältä nytten että kun eun ja irakin välinen

kumppanuus ja yhteistyösopimus tulee voimaan lähiaikoina niin siinä yhteydessä jos ministeriössä yhdessä puhutte keskenänne ulkoministeriön kanssa neuvoteltaisiin tämä palautussopimus kuten ruotsin kanssa ja pidetään kiinni siitä että semmoinen

arvoisa rouva puhemies on hyvä että turvallisuuspuoli elikkä tulli raja ja poliisi saavat pidettyä muun muassa jotakuinkin sen määrän poliiseja mikä on ollut tähän mennessä hyvä että lisärahaa tulee mutta se ei tuo yhtään lisää poliiseja huolissani olen hätäkeskuksesta josta se miljoonan vähennys on nyt sitten miinus kuusisataatuhatta kun me tiedämme että häke on se jonka kautta kaikki hälytykset menevät elikkä kaikkien muiden turvallisuusviranomaisten linkki on se hälytyskeskus ja jos siellä ihmiset uupuvat ovat sairauslomalla niin sinne olisi kyllä toivonut miinuksen sijaan plussaa kun kerran näille varsinaisille viranomaisillekin kun meillä oli alkoholilain lähetekeskustelu kysyin silloin ministeriltä että että kun tässä kerran eittämättä on tulossa se noin htvn lisätarve niin turvataanhan se ennen ennen kuin alkoholilaki tulee voimaan nyt se on tänä iltana täällä eli onhan meillä varmuutta siitä että sataseitsemänkymmentä uutta poliisia tulee lisää

arvoisa puhemies itse haluan myös lausua ministerille kiitokset hyvin tehdystä työstä ja toki myös jaostolle omasta työstään ja valiokuntaneuvokselle kun sen kuulemisen pystyy hyvään tekstimuotoon laittamaan huumausaineiden katukaupan valvonta on yksi merkittävä asia ja siihen on onneksi kiinnitetty huomiota yhtä lailla kuin poliisin määrärahojen nousuun tässä esityksessä koulupoliisitoiminnan turvaaminen on tärkeä asia ja täällä on jo tullutkin esityksiä kuinka se tulisi tulisi toteuttaa rajavartiolaitos saa tarvittavaa lisävoimaa itärajan valvonta on äärimmäisen tärkeä asia ja siksi toivon että rajavartioston osuus kaiken kaikkiaan tässä budjetissa tulevaisuudessakin pidetään tärkeänä asiana ja miksei myös helsinki vantaan liikenteen sujuvuus se on meille kaikille tärkeä asia

kiitoksia valiokunnan jäsenille hyvästä yhteistyöstä täytyy nyt ensin sanoa ja kiitoksia ministerille hyvästä edunvalvonnasta asia mikä nyt kiinnostaa tällä hetkellä kun mietitään poliisikoulutusta se on hyvä että sitä on lisätty mutta kun katsoo ikärakennetta niin siitä taitaa seurata semmoinen kuoppa poliisien määrään ja olen pohtinut sitä kun meillä on erittäin hyviä korkeakoulun suorittaneita tutkijoita jopa vapailla työmarkkinoilla niin eikö näitä voisi palkata tutkijoiksi nimenomaan rikostutkintaan sillä tavalla että heille annetaan poliisivaltuudet mutta varsinaisen poliisitoiminnan tekisivät koulutetut poliisiviranomaiset näin saataisiin työpanosta siirrettyä sinne kenttätyöhön poliiseille ja tutkimustyöt tekisivät nämä korkeakouluissa koulutetut tutkijat
arvoisa puhemies on tärkeää kuten tässä salissa jo keskustelussa esiin miten me turvaamme pitkän aikavälin resurssitarpeet ja siitä kyllä kiitos ministeri risikolle että hän sen on nostanut keskusteluun tarvitaan sitä kokonaistaloudellisuutta tarvitaan myöskin uusia toimintatapoja ja ja ennalta ehkäisevää toimintaa ja yhteistyötä ja myöskin sähköisiä palvelujärjestelmiä joista hyvänä esimerkkinä on passinhakuprosessi joka on on sujuvoittunut sähköisen palvelun myötä myöskin kokonaistaloudellisuuden osalta toimitilakustannukset ovat tärkeä asia hyvä että hallinto ja turvallisuusjaosto nosti esiin tämän huolen toimitilakustannusten noususta nyt on tulossa poliisin senaatti kiinteistöiltä tilaama katselmus toimitilojen lähivuosien remontointitarpeista kysyisinkin ministeriltä miten tämä etenee alkuvuoden aikana kun

kiitos rouva puhemies sisäisen turvallisuuden tavoitteiksi on kirjattu että suomesta tulee maailman turvallisin maa ihmiset haluavat nähdä poliiseja kadulla ja se luo heille turvallisuutta vanhan ajan reinikaiset siellä kadulla se on sellaista ennaltaehkäisyäkin ettei tule näpistyksiä ja muita kun niitä poliiseja näkyy kadulla tietysti poikkeuksena ovat autoilijat joilla on raskas kaasujalka he eivät halua nähdä poliisia mutta kyllä ihmiset kun tuolla kaupungilla kävelevät toivoisivat että siellä olisivat ne poliisit se tuo sitä rauhoittavaa tunnetta sinne se on hyvä että poliisien määrä pysyy samalla tasolla kuin viime vuonna on paljon pääkaupunkiseudulla ruuhka suomessa mutta sitten toivottaisiin poliiseja nyt nähtiin lehtikirjoituksissa että enontekiökin on hakemassa seriffiä kun pelätään että poliisi lähtee pois ja sinne on jopa jo ilmoittautunut ehdokkaita

no niin ja ministeri risikolle viisi minuuttia oli niin paljon kysymyksiä

arvoisa rouva puhemies kiitoksia oikein paljon näistä kysymyksistä minä otan vähän niin kuin teemoittain täällä kysyttiin hyvin paljon poliiseista kiitoksia siitä että olette olleet täällä salissa tukemassa pitkäkestoisen suunnittelun ja taloussuunnittelun tarvetta kyllä se niin on että täällä turvallisuusalalla sisäministeriön sektorilla turvallisuusviranomaiset eivät voi elää kädestä suuhun niin että vuosittain otetaan koska on pitkä koulutus meillä on muun muassa kolmen vuoden koulutus me emme voi lähteä siitä että me emme tiedä kuinka paljon meillä on mahdollisuus kouluttaa väkeä se on nyt kerta kaikkiaan laitettava kuntoon tämä asia turvallisuuden tekeminen ei ole tietenkään yksin viranomaisten tehtävä eikä se ole yksin sisäministeriön sektorin alaisten henkilöiden tehtävä mutta ne ovat kuitenkin eräällä lailla se ydinryhmä jonka jonka

miten poliisi saadaan näkyviin ei ole tarkoitus vähentää minä vielä korostan ei ole tarkoitus tehdä kylmäasemia se on väärä tieto koska tämä toimipaikkaverkosto pidetään nyt on vain tärkeä huomioida se miten esimerkiksi siellä lapin pitkillä välimatkoilla tämä hoidetaan itse asiassa erityisavustajani soitti vielä varmistuksen poliisipäällikölle lapin poliisiasemalle ja hän totesi laitokselle että kyllä hoidetaan myöskin enontekiötä aivan varmasti te toitte esille tutkijoiden hyödyntämisen se on erittäin hyvä huomio koska eiväthän kaikki tutkijat jotka esimerkiksi supolle tai tai krplle tai poliisilaitoksille palkataan ole poliisitaustaisia henkilöitä vaan me hyödynnämme sitä osaamista mikä mikä on se on oikein hyväkin että sitten poliisihenkilöstö pystyy keskittymään siihen omaan omaan osuuteensa

viranomaistehtävät ja nimenomaan valtiolla valtiolla on ne viranomaistehtävät ja valtiolta tulevat rahat nimenomaan sitä toimivaltaa me emme voi antaa näistä viranomaistehtävistä kun tien palkkaamille henkilöille pitää olla poliisitutkinto ja pitää olla nimenomaan poliisilain mukainen toimivalta henkilöllä ja sitä ei voi luovuttaa muille kunta voi palkata vaikka ketä mutta sillä ei ole toimivaltaa toimia poliisin tehtävissä pelastusosaston asioista kysyitte myöskin hätäkeskuksesta kiitos siitä huomioinnista että että hätäkeskuksessa tarvitaan henkilöstöä ja meillä on on ollut siellä jonkin verran se on hyvin vaativa tehtävä miettikääpä sitä että samanaikaisesti kun yrität järjestää apua niin yrität helpottaa tilannetta siellä puhelimen toisessa päässä se on yksi niistä vaativimmista tehtävistä mitä tässä yhteiskunnassa on kun pitää puhelimen välityksellä rauhoittaa tilanne ja pitää ihmisiä hengissä meillä on tällä hetkellä pula erityisesti ruotsinkielisistä hätäkeskuspäivystäjistä ja siihen meillä käynnistyy nyt sitten poikkeuskoulutus toivottavasti pystymme sitä jatkamaan myös tulevaisuudessa houkuttelevuudesta pitää myöskin pitää kiinni

eikä ministeriöllä ole oikeastansa sanan sijaa mutta vien viestiä tästä jos niin katsotte säilöönottokapasiteettia on nostettu sitten täällä todettiin irakin tilanteesta meillä ei ole palautussopimusta irakin kanssa tällä hetkellä kun meillä on palautusjonossa tuhatneljäsataa henkilöä niin heistä on kahdeksansataayksitoista irakilaista kun meillä ei ole sitä sopimusta ja irak ei ota pakkopalautettuja niin meillä on ongelma tässä näin nyt yritetään saada aikaiseksi ulkoministeriön kanssa yhdessä yhteistyösopimusta joka kattaa muutakin esimerkiksi osaamisen vientiä irakin jälleenrakennukseen ja siinä samalla olisi tällainen palautussopimus palautussopimus täällä viitattiin ruotsin sopimukseen siellä on sopimus joka ei toimi me haluamme sellaisen sopimuksen joka toimii anteeksi joo kyllä jos alkoholilaki tulee niin se tarkoittaa sitä että tarvitaan lisää resursseja ne eivät ole tässä laskettuna tarvitaan lisää resursseja
nyt jatketaan

rouva puhemies tuosta poliisin tilanteesta omassa kotikunnassani ilomantsissa olen siitä kirjallisen kysymyksenkin joskus tehnyt se kuuluu enontekiön vahvaan sarjaan jossa poliisiasemasta toki virat lähtivät mutta se huoneisto sinne kyllä jäi en näe siinä kyllä kovin paljon lisäarvoa että pelkkä huoneisto on kyllä siellä olisi hyvä muutama virkakin olla jolloin ne tehtävät hoituisivat hoituisivat paremmin mutta se iso asia tulee siitä

kävin vierailulla naapurivaalipiirissä kuhmossa ja siellä on tilanne sellainen että ei saa normaaleihin tehtäviin puhelimella kun soittaa niin hätäkeskus ilmoittaa että tuolla se kaukana jossakin on mutta annapas olla jos joku soittaa että täällä on susisalametsästys menossa niin kohta on helikoptereista lähtien koko maa täynnä porukkaa ja olipa kuhmossa semmoinen tapaus jossa rajavartioston upseeri antoi kotietsintäluvan jolla ihmiseltä käytiin kotoa hakemassa puhelimet se toki on nyt tutkinnassa mutta maaseudun ihmisten maaseudun ihmisten laiminlyömistä tällä keinoin en pidä asiallisena olemme aina huolissamme siitä että naapurimaissa ihmiset voivat huonosti siihen me kyllä aikaa annamme mutta monesti oman kansalaisen hätä jää huomiotta

arvoisa puhemies tämä keskustelu turvallisuusviranomaisten resursseistahan on sellainen kestoaihe meillä ja toisaalta hyvä niin meillä on ollut tilanne esimerkiksi poliisien osalta se että me vuosittain joudumme hieman paikkailemaan tätä tilkkutäkkiä aina kun syksy koittaa aletaan raapimaan sitten kasaan mistä saataisiin tarvittavat resurssit jotta selvittäisiin taas ensi vuosi näinhän ei kyllä pitäisi olla ja tähänhän esimerkiksi edustaja kari viittasi sillä että tarvitsisimme hieman pidempiaikaista suunnittelua otan nyt vain yhden esimerkin suomessa poliiseja on seitsemäntuhattakaksisataa jos haluaisimme olla niillä samoilla tasoilla missä muut pohjoismaat ovat niin tavoitteen pitäisi olla reilussa seitsemässätuhannessakahdeksassasadassa ja jokainen ymmärtää kun otetaan vielä koulutusjärjestelmän osalta että tämä ei ole ihan helppo yhtälö senpä takia tarvittaisiin kyllä hieman pidempiaikaisempaa vaalikaudet ylittävää suunnittelua joka toivottavasti yhdessä voitaisiin tehdä jotta tähän tärkeään tavoitteeseen vielä päästäisiin

arvoisa puhemies on hyvä että ensi vuoden budjetissa poliisitoimelle esitetään kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa enemmän kuin tänä vuonna lisäresursseja ohjataan poliisin ennalta ehkäisevään toimintaan ja terrorismin torjuntaan kalustoinvestointeihin ja uuteen teknologiaan sekä kyberrikostorjuntaan suojelupoliisi saa lisäresursseja muun muassa terrorismia ja ääriliikkeitä koskevan tiedon hankintaan käsittelyyn ja analyysiin sekä kohdehenkilöiden valvontaan suomalaiset poliisit ovat maailman ammattitaitoisimpia mistä on pidettävä kiinni poliisien on oltava riittävällä tasolla jotta poliisi on läsnä ja hädän hetkellä nopeasti paikalla ensi vuoden budjetin resursseilla poliisien määrä pysyy seitsemäntuhannenkahdensadan henkilön tasolla kuten täällä on todettu kysyisin vielä ministeriltä poliisien koulutuksesta koulutuksesta ja koulutusmääristä ovatko ne tulevaisuutta pidemmällä tähtäimellä ajatellen kohdallaan ja ja miten pitäisi ajatella eteenpäin
arvoisa rouva puhemies pidän kyllä huolestuttavana sitä tietoa jonka ministeri tässä äsken edustaja paateron hyvään kysymykseen vastauksena antoi eli että alkoholilain mahdollista lisäkustannusta ei ole huomioitu nyt lainkaan tässä budjetissa se tulee tarkoittamaan sitä että kun me täällä olemme huolissamme nykyisistä resursseista ja niiden riittävyydestä

haasteissa niin tulemme olemaan entistä enemmän huolissamme tulevaisuudessa kun nämä tämän lainsäädännön haitat merkittävät haitat jotka on meille täällä hyvin perusteellisesti esitetty alkavat realisoitua puhemies haluaisin vielä kysyä ministeriltä vaikka kotoutuminen kuuluu toisen ministerin tontille niin myös on roolia radikalisoitumisen ennalta ehkäisemisessä jo turvapaikkaprosessien yhteydessä miten arvelette minkälaisia uusia avauksia tällä sektorilla voisi olla tehtävissä

rouva puhemies vielä palaan riittävyyteen täällä on moneen kertaan todettu että hädän hetkellä suomessa on apua saatava kaikkialla kaikissa kunnissa mutta ajattelenpa vaikka omaa kotimaakuntaani ja ajattelenpa melkein mitä tahansa maakuntaa ollaan erittäin pitkien välimatkojen päässä pienissä kunnissa vaikkapa pohjoisessa keski suomessa siellä on ihan todellinen hätä tilanteissa joissa tapahtuu puukotuksia tai ampumisia tai muita siellä on hengenvaarassa ihmisiä tai he ihan oikeasti tarvitsisivat nopeasti ensihoitoa ja poliisin apua voi kestää tuntikausia ennen kuin sinne saadaan yhtään ketään koska poliiseja ei näy jossakin pihtiputaalla esimerkiksi viitasaarellakaan kovin paljon he ovat kaukana keskuksista tai niistä paikoista joista sitä apua sitten voisi tilanteisiin saada miten miten tällaisissa tilanteissa toimitaan ja onko tätä ajateltu että kyllä poliiseja tarvitaan vähän niissä pienemmissäkin haja asutusalueitten kunnissa

arvoisa puhemies kiitos edustaja niikolle ja sisäministerille hallinnonalan esittelystä valiokunta lisäsi määrärahoja muun muassa huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseen nämä ovat oikeansuuntaisia määrärahalisäyksiä toki aika pieniä olisivat voineet olla suurempiakin arvoisa puhemies helsingin kaupunginvaltuusto päätti marraskuun lopussa tarjota maassa laittomasti oleskeleville henkilöille laajan kattauksen maksuttomia sosiaali ja terveyspalveluita näitä palveluita myös mainostetaan helsingin kaupungin internetsivuilla useilla kielillä esimerkiksi somaliksi ja arabiaksi valitettavasti nämä helsingissä paperittomille tarjottavat palvelut jäävät veronmaksajien maksettaviksi toimivat vetovoimatekijöinä ja vaikeuttavat suomessa laittomasti oleskelevien henkilöiden kiinniottoa ja käännyttämistä johon tehtävään ministerikin tässä viittasi miten ministeri suhtautuu tähän helsingin kaupunginvaltuuston päätökseen
arvoisa rouva puhemies jaostossa käsittelimme näitä asioita ja hyvässä yhteisymmärryksessä hätäkeskus oli yksi painopistealue kriisinsietokyky ja sen ylläpitäminen on hätäkeskukselle olennaista se on yleensä se ensimmäinen paikka johon ihminen ottaa yhteyttä toinen oli huumeiden katukaupan rajoittaminen tai estäminen joka meni siis poliisin määrärahoihin turvallisuuteen liittyy myös tullin toiminta vaikka se ei nyt sisäministeriön alalla ole tämä kokonaisturvallisuuden käsite menee tietysti hallintorajojen ylitse valtiovarainministeriön puolelle esitimme ja valiokunta sen positiivisesti otti vastaan postilinjaston tullivalvonnan automatisointiin yksi pilkku viisi miljoonaa euroa se on yhteydessä harmaan talouden torjuntaan se on yhteydessä siihen että markkinoille ei pääse vaarallisia aineita huumaavia aineita ynnä muuta jos ministerillä olisi ylimääräinen kymmenen miljoonaa euroa mihin haluaisitte sen sijoittaa

arvoisa rouva puhemies alkoholilain lisäksi on tulossa uusia tehtäviä jos ja kun oletettavasti meille tulee tiedustelulait ja tiedustelulakien valmistelussa on myöskin todettu että oletettavasti myöskin siinä tulee lisäystarpeita poliiseille siitä syystä että tutkintaan tarvitsee kysyn kuriositeettina onko tämä huomioitu tässä budjetissa ja näissä resursseissa kun se oletettavasti vuodenvaihteen jälkeen sieltä tulee harmaan talouden osalta olisin huolissani siitä kun meillä on ollut se tällaisena projektiluonteisena että aina on lisätty ja tehty ohjelmaa ja ja sitten tilanne oli viime kauden jälkeen se että oli tämmöinen pidempi ohjelma mitä oltiin noudatettu ja se sitten päätettiin katkaista tähän harmaan talouden torjuntaan joka siis tarkoittaa tullia poliisia syyttäjiä tuomioistuimia verohallintoa kaikkia kokonaisuutena tämmöinen kokonaisuus onko nyt suunnitteilla tällaista kokonaisuutta tämmöisen harmaan talouden torjuntaan jolleka olisi tarvetta

arvoisa rouva puhemies olen tyytyväinen siihen että yksi painopiste ensi vuonna valtion talousarviossa on turvallisuus poliisimäärä pystytään pitämään seitsemässätuhannessakahdessasadassa mutta olen samaa mieltä että meidän pitää löytää yhteinen tie siihen että voimme nostaa sen riittävälle tasolle suojelupoliisi ja rajavartiolaitos saavat myös lisää resursseja suojelupoliisiin on panostettu itse asiassa viimeisten vuosien aikana erittäin merkittävästi ja ja se on ollut myös tuloksekasta ja hyvää työtä tuossa edellisessä keskustelussa ministeri häkkäsen aikana nostin esille tämän porvoon järkyttävän tapauksen missä lähestymiskielto ei pystynytkään turvaamaan pienen lapsen turvallisuutta ja elämää eli meidän järjestelmämme ei toimi tällaisessa tilanteessa kysyisin ministeri risikolta onko teillä ministeriössä pohdittu uusia keinoja tämäntyyppisten uhkatilanteiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tätä tyttöä emme enää takaisin

arvoisa puhemies helsingin valtuusto teki erinomaisen päätöksen paperittomien terveydenhuollon laajentamisesta välttämättömiin palveluihin tämä on välittävä ja inhimillinen ratkaisu ja lisäksi ennaltaehkäisy vähentää kuluja verrattuna esimerkiksi päivystyshoitoon lisäkustannus joka tulee tästä kokonaisuudesta on marginaalinen ja puheet houkuttelevuudesta eivät pidä paikkaansa kukaan ei tule pitkiä vaarallisia matkoja sen takia että saisi rokotuksia suomen hallitus on ollut haluton näkemään sen että tässä maassa on ihmisiä jotka ovat erittäin haavoittuvaisessa asemassa olisin kysynyt ministeriltä onko teillä aikeita yhtyä helsingin valtuuston päätökseen vai oletteko edelleen tekemättä yhtään mitään

arvoisa puhemies minäkin haluan yhtyä niihin moniin moniin kansanedustajiin sen mielipiteen osalta että olette erinomaisesti hoitanut tehtävää ja olen myöskin tyytyväinen tästä resurssiallokaatiosta edustaja yanar ja edustaja savio nostivat esiin tämän paperittomien terveyspalveluihin liittyvän problematiikan voi olla että se todellakin tulee kysymykseksi myöskin monien muiden kuntien ja kaupunkien valtuustoissa tässähän oleellista on se että ne turvapaikanhakijat jotka eivät sitä turvapaikkaa saa palautetaan mahdollisimman nopeasti niihin lähtömaihinsa haluaisin näin ollen hiukan palata vielä siihen keskusteluun missä menemme näiden maiden kanssa yhteistyösopimusten ja palautussopimusten osalta jotta todellakin tähän voitaisiin siirtyä mahdollisimman pian sitten toinen kysymys liittyy tulliin joka ei varsinaisesti kuulu sisäministeriölle muuta kuin yhteistyön osalta siellä on käynyt ilmi että muuntohuumeet ovat todellinen ongelma tänä päivänä koska meidän lainsäädäntömme ei pysy niiden perässä

arvoisa rouva puhemies tässä käsissäni on muutosluettelo sisäministeriön pääluokkaa kahdenteenkymmenenteenkuudenteen kohtaan siellä on lisäysesityksiä entiseltä sisäministeriltä yli kahdenkymmenen miljoonan euron edestä minun mielestäni tämä osoittaa sen mitä aikaisemmassa puheenvuorossani sanoin että meiltä puuttuu sunnitelmallisuus pitkät aikavälit sekä yli vaalikausien ulottuvat niin resurssitalous kuin ehkä joltain osiltaan myös tällaisen allokaation näkökulma mihinkä keskitetään mitä panostetaan osa toiminnoista tietenkin tulee nopeasti niin kuin silloin kun turussa nähtiin kesällä valitettava terrori isku sisäisen turvallisuutemme toimijat nopeasti ja tehokkaalla tavalla puuttuivat iso kiitos siitä tämä tilanne synnytti myös vahvan keskustelun terrorismista ja siitä millä tavalla se näkyy maassa ja siihen keskusteluun myös nopeasti täältä valtion puolelta puututtiin ja sekin ansaitsee kiitoksen mutta se ei ansaitse kiitosta että kahden vuoden

itsekin vähän ihmettelin sitä helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä keskustan maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa joka on päivitetty tänä syksynä erityisesti kiinnitetään huomiota siihen että vetovoimatekijöitä ei pidä lisätä toivonkin että helsinkiläiset keskustalaiset valtuutetut lukevat lukevat ja sisäistävät sen omaan toimintaansa toinen asia mistä tässä on puhuttu on tämä poliisien määrä kaiken kaikkiaan ja poliisien näkyvyys tuolla kadulla se on turvallisuustekijä ja toivonkin että sitä pystytään pitämään yllä kysynkin ministeriltä

vaatisi lisärahaa tulevaisuutta ajatellen jos poliisien määrä suomessa nostettaisiin tällaiselle keskimääräiselle pohjoismaiselle tasolle per asukas

rouva puhemies keskityn nyt turvapaikkaprosessin laatuun olemme käyneet siitä ministerin ja vihreän ryhmän välillä paljon keskustelua tosiaan kiusallaan me emme ministeriä ole toistuvasti tässä asiassa lähestyneet vaan saamme paljon sellaista palautetta että turvapaikkaprosessin laadussa olisi edelleen tehtävää vaikka esimerkiksi migrissä tehdään ansiokasta työtä kovan paineen alla

arvoisa arvoisa puhemies äsken tuossa nostin esiin nuo toimitilakustannukset ja ne tosiaan vaivaavat montaakin poliisia on huolestuttavia sisäilmaoireita ja ja niihin on tärkeätä puuttua on hyvä että raja panostaa tuonne itärajalle ja helsinki vantaan lentokentän toimintaan mutta miten on tuo länsiraja joka merivartiostopuolelle sinnehän tälle vuodelle viime vuoden budjetissa turvattiin se viisisataatuhatta euroa miten on ensi vuoden osalta tuo merivartioasemien ja ja länsirajan tilanne vielä kiitos siitä että tiedustelulainsäädäntö etenee toivottavasti päästään sitten tästä asiasta äänestämään ja ja asiaa edistämään ensi vuonna eduskunnassa
arvoisa puhemies tunnen teidät ministeri risikko hyvin suoraselkäisenä ja selväpuheisena ihmisenä nyt kun tässä on kohta alkamassa keskustelu tästä alkoholilainsäädännöstä ja sen vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan niin minusta olisi hyvä kuulla teidän vastauksenne siihen että jos jos on laskettu poliisin lisätarpeeksi

synnyttämien haittojen torjumiseksi aika paljon varmaan semmoista jota voitaisiin siis välttää jos tämmöistä lainsäädäntöä ei tehtäisi niin kumpaa kumpaa vaihtoehtoa te suosisitte jos saisitte itse päättää sataseitsemänkymmentä ihmistä lastensuojeluun josta äsken puhuttiin oikeusministeriön pääluokassa jossa on huutava tarve ammattilaisille ammattilaisten avulle vai sitten tämä alkoholilainsäädäntö ja sataseitsemänkymmentä poliisia kuskaamaan porukkaa putkaan ja huolehtimaan siitä että kun perheissä alkoholihaitat lisääntyvät niitä joudutaan torjumaan poliisinkin toimesta
arvoisa puhemies poliisitoimelle esitetään kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna se jo kertoo siitä miten vakavasti hallitus hallitus ottaa nämä sisäisen turvallisuuden haasteet toiminnan turvaamiseen kuuluu harmaan talouden torjunta ja liikennevalvonta osoitetaan viisi miljoonaa euroa enemmän kuin tälle vuodelle keskusteluissa mediassa ja täälläkin toki ihan ymmärrettävistä syistä puhutaan usein terrorismin torjunnasta ja ja niistä uhkista mutta unohdetaan se kuinka tuolla meidän arkisessa liikenteessämme joka vuosi kuolee ja vakavasti vammautuu ihmisiä eli sen takia tämä resurssien lisääminen myös liikenteen valvontaan

ja ennen ministeriä vielä edustaja semi
rouva puhemies asia mikä itäsuomalaisena kiinnostaa

keväänä kävin ilomantsissa ja kun siellä pienen palaverin jälkeen paikallisen kaverin kanssa oltiin siinä pihalla niin siihen paikalle ajoi rajavartioston auto hän esitteli minulle siinä että tässä on meidän poliisi ensihoitaja ja

palolaitos jäin miettimään sitä kuinka tämä tilanne on päässyt näin paljon käsistä kun meiltä tuolla harvaan asutuilla alueilla puuttuva lähes ja ne kaikki ovat sisäisen turvallisuuden alueelta pois onko ministerillä mitään suunnitelmia kuinka harvaan asuttujen alueiden kokonaisuutta pystytään parantamaan kun tosiasia on että rajavartiolaitoskaan ei joka paikkaan yletä

olen iloinen siitä että meillä on täällä voi sanoa tällainen turvallisuuspuolue paikalla jolloinka kaikki satsaavat nimenomaan eri näkökulmista tietenkin mutta miten harvaan asutuille alueille saataisiin sitten sitten riittämään nämä niin onhan se totta että kun meillä on pitkiä välimatkoja niin se on kieltämättä haasteellista minä hyvin ymmärrän poliisipäälliköitten tuskaa samoin pelastuslaitoksen kun on pitkät välimatkat mutta tietysti me pyrimme siihen että joka puolella viranomaisia olisi me olemme myöskin luoneet uusia toimivaltuuksia että voi sitten toimia vaikka ei olisikaan juuri se henkilö esimerkiksi rajavartijoille on tullut uusia toimivaltuuksia sillä lailla saadaan toimittua niin ettei tarvitse soittaa sitä poliisia paikalle vaan on itsellä ne toimivaltuudet nämä ovat hyvin tärkeitä asioita

muistaa se että vaikka me tekisimme mitä ja suunnittelisimme porukat eri puolille suomea niin ei tarvitse tulla kuin yksi mielenosoitus ja me soittelemme langat punaisena että tänne kaikki nämä ovat sellaisia väliin tulevia muuttujia joihinka se poliisipäällikkö ei ei pysty vaikuttamaan

entiselle kollegalle edustaja rinteelle kun siinä vierekkäisissä huoneissa silloin oltiin että niin kuin muistatte vmn virkamiehillä on aika suuri vastuu siinä että ei ennen ennen kuin joku on päätetty täällä niitä resursseja vaan sitten vasta ja se on tietenkin juuri tähän alkoholilakiin liittyvä asia mutta sitten myöskin tiedustelulakiin kiitos tästä tiedustelulakikysymyksestä siinä me olemme pikkuisen olleet jo etukenossa koska me tarvitsemme joka tapauksessa niitä tietojärjestelmiä tuli tiedustelulaki tai ei siinä olemme pystyneet jo vähän

erittäin ansiokas kysymys edustaja rinteeltä on kuitenkin niin että että eduskunta tekee päätökset ja sitten hallitus pyrkii järjestämään niihin myöskin resursseja ja tässä on erittäin tärkeä asia se että mikäli nyt alkoholilaki tulee voimaan niin se tarkoittaa sitä että me tarjoamme poliisivoimia mutta me tarvitsemme myös lastensuojeluun henkilöstöä ja tämä olkoon nyt vastaukseni tähän asiaan pitkät välimatkat ovat kyllä ongelma kieltämättä äsken sanoinkin jo siitä tuossa tuossa poliisien resursoinnissa meillä on esimerkiksi pohjanmaalla risto lammi joka oli poliisipäällikkönä silloin ja hän teki sellaisen ratkaisun että hän teki kauhavan kunnan kanssa kauhavan kunta järjesti tilat joissa sitten poliisipartiot voivat enemmän näkyä elikkä nyt kun sieltä meni poliisiasema silloin aikoinansa oli lopetettu ja kun meillä on kuitenkin iso vastaanottokeskus niin me olemme tällaisia yhteistyösopimuksia kuntien kanssa tehneet se on mielestäni erittäin innovatiivista edustaja kiuru kysyi hyvän kysymyksen mihin laittaisin kymmenen miljoonaa jos olisi kyllä rahareikiä on paljon pistäisin varhaiseen puuttumiseen ennaltaehkäisy on tärkeää se varhainen puuttuminen esimerkiksi ankkuri hanke kun nuori ensimmäistä kertaa jää kiinni rikoksesta niin sellaiset nopean toiminnan joukot hänen kanssaan tekemään työtä että me saamme hänet raiteilleen se olisi yksi kohde

oikeusministeriöhän on juuri tekemässä arviota siitä jolloinka saadaan lisätietoa sitten siitä mitä pitää kehittää ihmiskaupan uhrit tärkeä kysymys meillähän on joutsenon vastaanottokeskus joka on erikoistunut tähän ja me olemme lisänneet sitä kapasiteettia jolloinka me yritämme saada kaikki haaviin siinä tarvitaan sitten sitä moniammatillista yhteistyötä että esimerkiksi neuvoloissa sairaaloissa hoksataan nämä henkilöt radikalisoitumisen estäminen on erittäin tärkeä kysymys siihen on tehty suomessa pitkään työtä

sitten oli lähestymiskiellosta totean vain sen että yksin se ei kuulkaa riitä useinkaan joskus riittää joskus ei mutta kun esimerkiksi helsingissä haastattelin henkilöä joka on tällaisten asioitten kanssa tekemisissä hän totesi että he tekevät aina tästä uhkailevasta henkilöstä uhka arvion ja sitten mietitään miten moniammatillisella auttamisella eri työkaluilla pystytään turvallisuus varmistamaan taisi olla viisi minuuttia siinä kiitos

edustaja kurvinen on poissa edustaja laukkanen on poissa myös edustaja myllykoski on poissa mutta edustaja heinonen

arvoisa rouva puhemies aika hyvin pääsin oman puheenvuoroni kyllä debattiosuudessa läpi käymään olen tyytyväinen siihen että turvallisuus on nyt nostettu selkeästi meidän ensi vuoden budjettimme yhdeksi kohteeksi taikka taikka kärjeksi poliisitoimelle esitetään kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna ja tällä pystytään poliisien määrä pitämään seitsemässätuhannessakahdessasadassa poliisissa tässä keskustelussa jota olemme

on laaja yhteinen ymmärrys siitä että meidän pitää löytää pidempi aikajänne siihen että voimme poliisien määrää nostaa myös ministeri risikko keskustelussa toi esille sen että jo tämä koulutusjärjestelmä poliisien kouluttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja ja toivotaan että siihen siihen löytyy löytyy nyt yhteistä tahtoa ja myös rahaa myös

miljoonaa euroa tästä vuodesta suurin syy on vähentynyt turvapaikanhakijoiden määrä maahanmuuton kokonaiskustannukset sisäministeriön osalta ovat ensi vuonna siis kaksisataaneljäkymmentä miljoonaa euroa tärkeää on että laittomasti suomessa olevat saadaan pois maasta nykyistä nopeammin tällöin järjestelmämme uskottavuus säilyy ja pystymme auttamaan aidosti hädänalaisia sisäministeri on tehnyt tässä erinomaista työtä vaikeassa tilanteessa kiitos siitä myönteistä on myös se että valtiovarainvaliokunta esittää muun muassa ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin kahden pilkku seitsemänkymmenenviiden miljoonan euron lisämäärärahaa suurin osa momentin määrärahasta käytetään kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden poistamiseen suomesta

esitetään noin miljoonan euron lisämäärärahaa

arvoisa puhemies

se johtuu suurimmaksi osaksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvittavan määrärahan pienenemisestä poliisitoimi saa ensi vuodelle kaksikymmentäyhdeksän miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarviossa pidän erittäin hyvänä että poliisien määrä ei laske vaan se saadaan pysymään noin seitsemässätuhannessakahdessasadassa poliisimiehessä mielestäni tämä määrä ei ole kuitenkaan riittävä eikä tavoiteltava määrä vaan määrää tulee nostaa nykyisestä se ettei koulutuspaikkoja saada täytettyä hakukriteerit täyttävillä hakijoilla on surullista ehkä olisi myös syytä myöntää rehellisesti etteivät nykyiset nykyiset sukupolvet enää täytä kriteerejä ja selvittää voidaanko joidenkin kriteerien osalta joustaa hakutilanteessa ja kehittää heikkouksia koulutuksen aikana mielestäni tämä olisi viisautta maastapoistamis ja noutokuljetuksista aiheutuviin menoihin esitetään ensi vuodelle kaksi pilkku seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista tämä on perusteltua olemme pystyneet toteuttamaan vapaaehtoisia palautuksia enemmän kuin muut euroopan maat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden maasta poistaminen on on haasteellista ja aikaa vievää toimintaa saattotoimintaa tehdään tehostetusti valtakunnallisesti erityisesti lähi itään aasiaan ja afrikkaan suuntautuvat saattomatkat ovat ajallisesti pitkiä ja sen vuoksi poliisille raskaita saatettavat eivät ole vapaaehtoisesti palaavia matka kohdemaahan kestää lentoreitityksistä riippuen yhtäjaksoisesti vuorokaudesta puoleentoista koko tämän ajan saatettavaa joudutaan valvomaan ettei hän vahingoita itseään saattopartion jäseniä tai ketään ulkopuolista ihmistä missään matkan vaiheessa haluan nostaa tässä puheessani esiin näiden saattomatkojen paluumatkan palkkaukseen liittyvät epäkohdat joista täällä on jo keskusteltu saattoja tekevät poliisimiehet saavat paluumatkalta palkkaa vain ajalta viisi tuntia kolmekymmentäyksi minuuttia todellisuudessa paluumatkat yllä mainituista kohteista kestävät usein neljätoista tuntia mitä kauempana pääkaupunkiseudulta asuu sitä pidempi on kotimatka ajallisesti huonoimmillaan vielä edellä mainittuakin pidempi kaikki viisi tuntia kolmekymmentäyksi minuuttia ylittävä paluumatkaan kuluva aika katsotaan omaksi vapaa ajaksi josta ei saa mitään korvausta mielestäni tämä asia tulisi korjata pikaisesti kuntoon koska saattomatkat entisestään lisääntyvät pidän hyvänä että huumausaineiden katukaupan valvontaan sekä ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi lisätään kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa sekä kaksisataakaksikymmentätuhatta euroa kohdistetaan poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen kohdennettuna eri poliisilaitoksille nämä kohteet ovat erittäin tärkeitä ensi vuoden talousarvio näyttää myös rajavartioston osalta kohtuulliselta mutta ei hyvältä rajan toimintamenoihin esitetään kaksisataakolmekymmentäviisituhattakaksisataayhdeksänkymmentäkaksi miljoonaa euroa tämä rahoitus mahdollistaa viidenkymmenenviiden uuden rajavartijan palkkaamisen itärajan valvonnan lisäämiseen lisäksi raja kohdentaa sisäisin siirroin kahdeksankymmentä rajavartijaa itärajan ylityspaikoille näin voidaan toteuttaa suurin osa sisäisen turvallisuuden selonteossa linjatusta itärajan perustason valvonnan turvaamiseen tarvittavasta sadankuudenkymmenen rajavartijan lisäyksestä lisämäärärahat on tarkoitus käyttää nimenomaan lisääntyvien tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseen eli ne eivät poista rajan muihin tehtäviin kohdistuvaa sopeuttamistarvetta arvoisa puhemies silloin kun ihmisellä on hätä hätäkeskukseen se onkin yksi keskeisistä toimijoista meidän kriisinsietokykymme ylläpitämisessä arjen turvallisuuden tuottaminen aloitetaan tätä kautta sisäisen turvallisuuden selonteossa mainitaan että nykyisenkaltainen hätäkeskustoiminta edellyttää vähintään kuudensadankolmenkymmenen henkilötyövuoden tasoa henkilöstön määrä kuitenkin vähenee koko ajan ja laitoksen toiminnalliset tulokset ovat laskeneet jo useamman vuoden ajan koulutusta on lisättävä jotta saadaan uusia päivystäjiä pidän hyvänä että valiokunta lisää neljäsataatuhatta euroa korjaamaan hätäkeskuslaitoksen henkilöstövajetta tämä auttaa jonkin verran

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

sen ensimmäisen pykälän mukaan vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta rajoittamalla ja valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholin ihmiselle ja yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi hallituksen esityksen tavoitteet voidaan kytkeä perustuslaissa säädettyyn velvoitteeseen jonka mukaan julkisen vallan on sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään edistettävä väestön terveyttä ehdotuksella on liityntä samassa perustuslain pykälässä mainittuun julkisen vallan velvollisuuteen tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu samoin kuin perustuslain vaatimukseen siitä että julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön

kuolemien ja muiden haittojen yleisyyteen alkoholin takia menetettyjen elinvuosien määrä on suomessa selvästi suurempi kuin esimerkiksi ruotsissa ja saksassa toisin kuin usein luullaan alkoholinkäytön haitat eivät keskity pelkästään alkoholisteille ja suurkuluttajille koska väestöstä suurin osa on alkoholin kohtuukäyttäjiä syntyy suuri määrä haitoista ja sairauksista myös heille alkoholin kulutuksen lisääntymisen myötä aiheutetaan merkittävää haittaa myös läheisille ja perheenjäsenille mikä heikentää lasten ja perheiden hyvinvointia alkoholin kokonaiskulutuksen kasvulla on vakavia suoria ja välillisiä vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja terveyteen alkoholi liittyy suureen osaan perheväkivallasta äidin päihteidenkäyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin suomessa kulutuksen kasvaessa on suuri riski että esimerkiksi alkoholin vaurioittamia fas lapsia syntyy yhä enemmän kasvavana huolenaiheena on viime ollut myös ikääntyvien ihmisten lisääntyvä alkoholinkäyttö kolmasosa riskikuluttajista alkoholisoituu eläkeiässä alkoholin kulutuksen kasvu lisää poliisin hälytystehtäviä sekä näin ollen myös poliisin resurssitarvetta alkoholin vaikutukset näkyvät poliisin lisäksi myös pelastus ja ensihoidon tehtävissä kuten esimerkiksi liikenteessä tapaturmissa tulipaloissa ja hukkumisissa kansantaloudellisten vaikutuksien osalta valiokunta toteaa että alkoholin kulutuksen lisääntyminen vaikuttaa kestävyysvajeeseen kahdella tavalla kulutuksen kasvu lisää kustannuksia erityisesti sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle sekä poliisille ja pelastustoimelle samalla alkoholin kulutuksen kasvu vähentää kustannusten maksajien määrää kun sairastavuus ja kuolleisuus lisääntyvät sekä työkyky ja työteho heikkenevät alkoholin aiheuttamat haitat näkyvät työelämän poissaoloina ja tuottavuuden laskuna oecd on arvioinut että alkoholin vaikutus työpaikoilla tuotannon menetyksinä on noin yksi prosentti bruttokansantuotteesta suomen bruttokansantuote on noin kaksisataaneljä miljardia euroa oecdn arvion mukaan yksi prosentti merkitsee siten suomessa noin kahden miljardin euron vuotuista tuotannon menetystä arvoisa puhemies koska alkoholin kulutuksen kasvu lisäisi edellä kuvaamiani kuvaamiani haittoja sosiaali ja terveysvaliokunta ei hyväksy hallituksen esitystä siitä että vähittäismyyntipaikoissa sallittaisiin olevan myynnissä alkoholijuomia joiden enimmäisalkoholipitoisuus olisi viisi pilkku viisi tilavuusprosenttiyksikköä neljän pilkku seitsemän sijasta prosenttirajan nosto vaikuttaisi merkittävästi alkoholin saatavuuteen ja kulutuksen kasvuun koska suomalaiset juovat kaikesta nauttimastaan alkoholista yli puolet panimotuotteina vaikuttaa niiden vahvuus ratkaisevasti haittojen määrään kulutuksen siirtyminen vahvempaan olueen vaikuttaisi merkittävästi kansanterveyteen ja talouteen vaikka kyseessä olisikin vain vajaan prosenttiyksikön nousu muutos laajentaisi vahvempien alkoholijuomien saatavuuden nykyisestä noin kolmestasadastaviidestäkymmenestä myymälästä yli viiteentuhanteen päivittäistavarakauppaan ja potentiaalisesti yli kahdeksalletuhannelle ravintolalle

sallisi käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien lisäksi myös tislatusta alkoholista valmistettujen juomasekoitusten myynnin vähittäiskaupoissa valmistustaparajoituksesta luopuminen tuo markkinoille uudentyyppisiä alkoholijuomia joiden markkinointi tulee todennäköisesti kohdistumaan erityisesti nuoriin ja naisiin sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että valmistustaparajoituksen poiston haitalliset vaikutukset kytkeytyvät osaltaan vähittäismyynnin tilavuusprosenttirajaan koska valiokunta ei esitä prosenttirajan nostoa nykyisestä ei valiokunta pidä valmistustaparajoituksen poistoa yhdistettynä nykyiseen tilavuusprosenttirajaan niin olennaisena haittoja lisäävänä tekijänä että esitystä tulisi tältä osin muuttaa tilanne haittojen osalta olisi toinen jos tilavuusprosenttia nostettaisiin hallituksen esityksen mukaisesti viiteen pilkku viiteen prosenttiin arvoisa puhemies uudistuksesta on ollut eniten eniten esillä prosenttirajan nosto uudistuksessa on kuitenkin myös muita tärkeitä alan yrittäjyyttä tukevia uudistuksia ravintola alan toimintaedellytyksiä parannetaan muun muassa kumoamalla ravintoloiden aukioloaikaa koskeva sääntely mahdollistamalla mahdollistamalla alkoholijuomien vähittäismyynti ravintoloille vähentämällä tilapäisten anniskelulupien tarvetta sekä keventämällä henkilökunnan pätevyys ja ikävaatimuksia uudistuksella pyritään vähentämään paikoin vanhentuneen lainsäädännön aiheuttamaa sääntelytaakkaa kehittämällä lupajärjestelmää siten että yritystoiminnan aloittaminen helpottuu ja toimivan kilpailun edellytykset turvataan alkoholijuomien anniskelun osalta merkittävin lupajärjestelmän uudistus on jatkoaikojen muuttaminen luvanvaraisesta ilmoituksenvaraiseksi aiempaa sääntelyä korvataan lisäämällä ja tukemalla elinkeinonharjoittajien omavalvontaa jossa toimijoiden tulee itse suunnitella ja päättää omista toimenpiteistään joilla varmistetaan lain noudattaminen sosiaali ja terveysvaliokunta pitää lähtökohtaisesti hyvänä tavoitteena sitä että lupajärjestelmää selkeytetään ja yksinkertaistetaan puretaan tarpeetonta hallinnollista taakkaa aiheuttavia normeja ja helpotetaan yritysten toimintaa

sitten vielä viime päivinä puhuttaneeseen etämyyntiin joka liittyy keskeisesti alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmään johon uusi laki edelleen perustuu vähittäismyynti on sallittua enintään neljän pilkku seitsemän prosentin vahvuisille alkoholijuomille sekä niin kutsutuille kutsutuille käsityöläisoluille asianmukaisella vähittäismyyntiluvalla alkoholiyhtiön monopolin piiriin kuuluvien alkoholijuomien vähittäismyyntiin ei voida myöntää lupaa lakiehdotuksen pykälän mukaan alkoholijuomia saa tuoda maahan omaa käyttöä varten ilman erillistä maahantuontilupaa sekä kaupalliseen tai muuhun elinkeinotarkoitukseen vain jos toimintaa varten on myönnetty lupa vastaava säännös on nykyisessä alkoholilaissa säännös merkitsee perustelujen mukaan sitä että alkoholijuomia ei saa ulkomailta myydä etämyynnillä suomeen ilman vähittäismyyntilupaa eli rajat ylittävä etämyynti suomeen on nykyisin kielletty sen sijaan kuluttaja saa itse tuoda maahan ulkomailta ostamansa alkoholijuomat perustuslaki laki ja talousvaliokunta ovat katsoneet että pykälää tulisi täsmentää valiokuntien kannanotot täsmentämistarpeista perustuvat siihen että pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa kategorisena esitetty etämyynnin kielto ei ilmene nimenomaisesti lakiehdotuksesta sosiaali ja terveysvaliokunta painottaa ettei lausuntovaliokuntien esittämä vaatimus ehdotettua selkeämmästä säännöksestä sisällä kannanottoa siitä voiko tietty etämyyntiin liittyvä tapahtumainkulku tulla voimassa olevan sääntelyn sääntelyn tunnusmerkistötekijöiden täyttyessä rangaistavaksi

kotiinkuljetuksen suomeen kyseisellä myyjällä ei ollut alkoholilaissa edellytettyä vähittäismyyntilupaa minkä vuoksi häntä syytettiin alkoholirikoksesta helsingin hovioikeus pyysi ensin eu tuomioistuimelta ennakkoratkaisua ja päätyi sen jälkeen tuomiossaan siihen että alkon monopoliin yksinomaan kuuluvien alkoholijuomien osalta monopoli täyttää unionin oikeuden vaatimukset eikä ole ristiriidassa unionin oikeuden kanssa

edustajien puska

ministerin puheenvuoron jälkeen otamme debatin

arvoisa herra puhemies olen todella iloinen myös edustaja puskan puskan puheenvuorosta koska siinä oli monta faktaa valitettavasti toivoisin että sitten kun näitä asioita lähdetään äänestelemään niin se myös konkretisoituisi äänestyksessä arvoisa puhemies esittelen nyt sosiaalidemokraattien vasemmistoliiton

vihreiden ja ja rkpn yhteisen vastalauseen aluksi ennen kuin lähden esittelemään sitä minun on kyllä valitettavasti todettava se että olen erittäin pahoillani tästä tavasta käsitellä ensinnäkin se tuotiin meille syksyllä me olemme kuulleet valtavan määrän asiantuntijoita tämän asian vakavuuden ja vaikuttavuuden takia mutta käytännössä kun me olemme kuulleet asiantuntijoita niin näiden asiantuntijoitten lausuntojen yhteistä analyysiä ei ole tehty lainkaan me olemme riipaisseet sen läpi mutta sitä että me olisimme aidosti ottaneet asiantuntijoiden kuulemiset ja huolet huomioon tämän lainsäädännön mietinnön rakentamisessa ei näkynyt tässä lainkaan se oikeastaan huipentui tässä viimeisinä aikoina niin että kun

käsittelimme etämyyntiä sekä alkon monopoliin liittyvää kysymystä me kuulimme virallisesti ainoastaan yhtä asiantuntijaa ja kun olisimme halunneet lisää asiantuntijoita koska tämä asia on todella vaikea ja monimutkainen ja olisimme halunneet valmistella tämän eduskunnalle sellaisessa muodossa kuin perustuslakivaliokunta

tämän asian todellisen vakavuuden kannalta hyvään

arvoisa puhemies hallituksen alkoholilakiesityksen tarkoitus on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta yhteiskunnassa säätelemällä säätelemällä elinkeinopolitiikkaa perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä sillä on velvollisuus tukea muun muassa perheen mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja huolenpito lisäksi julkisen vallan on turvattava jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön katsomme että esitetty alkoholilaki on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä on hyvin kuvattu kuten valiokunnan varapuheenjohtaja äsken kertoi lukuisten sosiaali ja ja terveyspolitiikan asiantuntijoiden asiantuntijoiden esittämä kritiikki valiokunnan käsittelyssä heidän mukaansa hallituksen esittämä laki tulee lisäämään alkoholin kulutusta ja alkoholinkäytön inhimillisiä ja taloudellisia haittoja sekä heikentämään talouden kestävyysvajetta valiokuntakuulemisissa valtaosa asiantuntijoista niin tutkijat viranomaiset kuin järjestöjenkin edustajat ovat varoittaneet alkoholin saatavuuden ja hinnan alenemisen haitallisista vaikutuksista alkoholin kokonaiskulutuksen kasvuun väestön hyvinvoinnin heikkenemiseen ja terveysmenojen nousuun näitä varoituksia emme voi sivuuttaa sen vuoksi jätimme mietintöön vastalauseen arvoisa puhemies alkoholilaki tulee sen perustelujen mukaan lisäämään ihmisten turvallisuuteen liittyviä haittoja esityksessä on useita säännösmuutoksia jotka lisäävät erityisesti humalajuomista järjestyshäiriöitä pahoinpitelyjä ja onnettomuuksia sekä vähentävät liikenneturvallisuutta anniskelun osalta suurin yksittäinen muutos on aamuyön ja aukioloajan lisääminen ja poliisihallituksen mukaan se lisää myös niiden ravintoloiden anniskeluaikoja jotka aiemmin eivät ole tätä aukioloaikalupaa saaneet tämä lisää järjestyshaittoja ja poliisin työtä hälytystehtävät lisääntyvät lisääntyvät erityisesti viikonloppuisin ja työn painopisteaika muuttuu aamuyöhön myös tullille on tulossa uusia tehtäviä jotka edellyttävät henkilöstöresurssien lisäämistä alkoholin kulutuksen lisääntyminen vaikuttaa kestävyysvajeeseen hallituksen tavoite kestävyysvajeen pienentämisestä ei voi toteutua sillä sosiaali ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat ja samalla maksajat vähenevät sairastavuus ja kuolleisuus lisääntyvät ja työkyky ja työteho heikkenevät tämän lain myötä

ovat kymmeniä miljoonia euroja jo näistäkin syistä on hämmentävää se että hallitus esittää lakia joka käytännössä toimii päinvastoin kuin sen tavoitteet tästä syystä esitämme lausumaa jonka mukaan hallituksen tulee turvata alkoholilain uudistuksesta aiheutuvat poliisin tullin sekä pelastus ja ensihoidon tarvitsemat lisäresurssit arvoisa puhemies vaikka haitat lisääntyvät olemme valmiit hyväksymään esityksen monet uudistukset kuten pienpanimoiden ulosmyynnin sallimisen alkon aukioloaikojen pidentämisen anniskelun lupamenettelyjen keventämisen ja niin edelleen kannatamme valiokunnan esittämää neljän pilkku seitsemän prosentin alkoholipitoisuusrajaa päivittäistavarakaupassa olen erittäin tyytyväinen sosiaali ja terveysvaliokunnan asiantuntijuuteen ja siihen että tässä asiassa valiokunta kuuli asiantuntijoita ja siltä osin tämä esitys on sen mukainen toivoisin että eduskunnassa tämä myös huomioitaisiin äänestyksessä esitämme kuitenkin muutamia muutoksia esitykseen ensinnäkin haluamme säilyttää nykyisen eli emme halua limuviinoja kauppoihin arvioiden mukaan limuviinat lisäävät etenkin nuorten ja naisten alkoholinkulutusta tätä todistivat useat eri asiantuntijat ja tutkimukset ja tästä kannettiin erittäin suurta huolta voisiko sanoa läpileikkauksittain koko tämän valiokuntakuulemisen ajan toiseksi alkoholijuomien maahantuonti ja etämyynnin kielto aiheuttivat paljon keskustelua valiokunnassa asian epäselvyyden takia perustuslakivaliokunta edellytti selkeästi että etämyynnistä pitää säätää tarkemmin kuin esityksessä on tehty pykälä ja perustelut ovat ristiriidassa kuten täällä on todettu tämän pykälän epätarkkuus johtaa siihen että alkon monopoliasema jää nyt epäselväksi pidämme alkon yksinoikeudellista asemaa erittäin tärkeänä vastuullisen alkoholipolitiikan osana emme halua vaarantaa alkon asemaa etämyynnin salliminen tarkoittaisi monopolituotteille rinnakkaista vähittäismyyntikanavaa sekä lopulta alkon monopolin purkamista ja alkoholikaupan yksityistämistä suomessa

tästä syystä katsomme että on välttämätöntä kieltää alkoholin etämyynti ja tähän tulemme esittämään pykälää arvoisa puhemies kolmas muutosesityksemme koskee alle kahdeksantoista vuotiasta ravintolatyöntekijää asiantuntijakuulemisten perusteella on selvää että alle kahdeksantoista vuotiaiden lasten käyttämistä anniskelumyynnissä on tarve rajoittaa enemmän kuin ehdotuksessa on tehty siksi esitämme että alle kahdeksantoista vuotias voi anniskella alkoholia vain jos hän opiskelee alaa tai on valmistunut alalle pidämme tätä tärkeänä työturvallisuuden ja työntekijän suojelun kannalta eri viranomaiset ovat ilmaisseet huolensa että aika lain toimeenpanoon on riittämätön siksi esitämme myös että laki tulee voimaan ensimmäinen toukokuuta kaksituhattakahdeksantoista lisäksi olemme esittäneet lausumia mainonnasta ja harmaasta taloudesta nämä kohdat esittelen teille myöhemmin

arvoisa herra puhemies kiitos valiokunnalle valiokunta on todellakin tehnyt hyvää työtä ja tehnyt merkittäviä parannuksia tähän hallituksen esitykseen itse asiassa juuri niitä parannuksia jotka ovat olleet linjassa hallituksen esityksen perustelujen kanssa ennen muuta tämä prosenttipäätös on oikea ja kiitän vielä edustaja heikkistä hyvästä esittelypuheenvuorosta samoin kuin edeltäviä puhujia mutta sitten arvoisa puhemies en ymmärrä sitä mikä ihmeen yhteiskunnallinen tarve vaatii tämän esityksen käsittelemistä tällaisella kiireellä sen jälkeen kun me olemme saaneet kaksisataa sivuisen itse sain käsiini tämän vasta kyselytunnin jälkeen ei ole mitään mahdollisuutta ollut perehtyä tähän eikä eikä lukea tätä esitystä läpi enkä enkä tiedä minä toivon että täällä joku kertoisi mikä on se yhteiskunnallinen tarve joka vaatii sen että muutaman tunnin sisällä pitäisi tämä käsittely tässä tässä alkaa toiseksi pidän kyllä hyvin merkillisenä niitä kuvioita joita tämän käsittelyyn on liittynyt esimerkiksi sitä että kokoomus ja ymmärtääkseni myös siniset ovat kytkeneet tämän jo ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttyyn alkoholiveron korotukseen eikö alkoholipolitiikan tavoitteena koko alkoholilainsäädännön tavoitteena ole juuri alkoholin kokonaiskulutuksen vähentäminen ja siten alkoholihaittojen vähentäminen eli miksi ihmeessä täytyy kompensoida se jos me tällä esityksellä pystymme pitämään ennallaan nythän valiokunta ei ole edes ehdottamassa sitä että tuota prosenttirajaa oltaisiin laskemassa niin kuin kristillisdemokraatit ovat esittämässä vaan se pidettäisiin ennallaan ja sitten pitää ikään kuin kompensoida se sillä että ei varmasti alkoholiveroa olla olla korottamassa

tätä ihmettelen nyt toivon että kokoomus avoimesti kertoo onko teillä teidän edustajillanne vapaat kädet onko teidän edustajillanne omantunnon vapaus tämän asian käsittelyssä arvoisa puhemies alkoholipolitiikan vaikutuksista on suomessa pitkäaikaista ja hyvin tarkkaa tutkimusta ja historian perusteella voidaan yksiselitteisesti todeta että alkoholin saatavuutta lisäävät lainsäädäntömuutokset ovat poikkeuksetta lisänneet alkoholin kokonaiskulutusta

valiokunta esittää hallituksen esityksen mukaisesti että vähittäismyynnissä saisi jatkossa myydä myös muutoin kuin käymisteitse valmistettuja juomia tästä seuraisi että nykyiset käymisteitse valmistetut juomasekoitukset korvautuisivat pääosin juomasekoituksilla jotka on valmistettu tislatusta alkoholista tämän tuoteryhmän tuotteet joita usein limuviinoiksi kutsutaan ja mahdolliset muut uudet alkoholituotteet houkuttavat erityisesti nuoria kuluttajaryhmiä tämä on todettu kansainvälisesti on arvioitu että valmistustaparajoituksen poisto uhkaisi pahimmassa tapauksessa pysäyttää tai jopa kääntää nousuun alaikäisten nuorten koko kaksituhatta luvun kestäneen alkoholinkulutuksen laskun muutoinkin asiantuntijakuulemisissa muutoksella on katsottu olevan kulutusta lisäävä ja kansanterveyttä heikentävä vaikutus minkä vuoksi tulen esittämään vastalauseessa valmistustaparajoituksen säilyttämistä kokonaisuudessaan hallituksen esitykseen sisältyy paljon muutoksia jotka ovat huolestuttavia sillä niiden myötä tulevan kulutuksen lisääminen tulisi aiheuttamaan vahingollisia vaikutuksia kansanterveyteen sosiaali ja perhesuhteisiin lasten hyvinvointiin talouteen viranomaistoimintaan ja nämä itse asiassa todettu hallituksen esityksessä nehän ovat tulleet myös asiantuntijakuulemisissa esiin sen sijaan taloudellisiin kysymyksiin rajoittuvien mahdollisten positiivisten vaikutusten vaikutusten toteutumisesta ei voida vielä varmuudella sanoa mitään esimerkiksi vaikutukset vaikkapa työllisyyteen tai kotimaisen alan tuotantoon kuten pienpanimoihin ovat hyvin epävarmoja valitettavasti alkoholin kulutuksen lisääntymisestä tulevat mahdolliset lisätulot menettävät merkityksensä kun huomioidaan lisääntymisestä seuraavat lisämenot ja kasvavat kustannukset joita syntyy muun muassa terveys ja sosiaaliongelmien lisääntymisestä työurien lyhentymisestä ja tuottavuuden alentamisesta haluan vielä toistaa sen että pidän erittäin positiivisena sitä että valiokunta hyvin suurella enemmistöllä ehdottaa että vähittäismyynnissä olevien alkoholituotteiden maksimiprosentti säilytetään neljässä pilkku seitsemässä prosentissa eikä sitä olla olla nostamassa viiteen pilkku viiteen kuitenkin mikäli alkoholin negatiivisiin vaikutuksiin halutaan alkoholilainsäädännöllä tehokkaasti puuttua niin siihen olisi olemassa myös käytettävissä olevia keinoja kuten itse asiassa hallituksen esityksen perusteluissa todetaan yksi keino joka on esimerkiksi ruotsissa osoittautunut tehokkaaksi olisi nimenomaan tuon prosenttirajan lasku ja sen vuoksi tulen esittämään sitä että meilläkin se laskettaisiin kolmeen pilkku viiteen prosenttiin tätä on muuten myös lääkäriliitto esittänyt

sitten se merkillinen asia mikä mikä on noussut vasta tässä

eduskuntakäsittelyn yhteydessä eli kysymys etämyynnistä alun perin laadittu laadittu luonnos sisälsi pykälän etämyynnin kieltämisestä tuolloin todettiin että järjestelmän kattavuus varmistettaisiin selventämällä nykyinen alkoholijuomien rajat ylittävän etämyynnin kielto todettiin myös että alkoholijuomien toimittamisessa suoraan kuluttajille ei välttämättä noudateta mitään alkoholilain säännöksiä että käytännössä ulkomailta tapahtuvasta etämyynnistä on jo tullut rinnakkainen alkoholijuomien markkinapaikka

koska uusi ehdotettu alkoholilaki lähtee siitä että alkon asema säilytetään nykyisenlaisena niin etämyynnin kielto olisi viisainta kirjata selkeästi lakiin tässä suhteessa on kyllä aika merkillistä vaikka todellakaan itsekään en ole ennättänyt koko tätä mietintöä lukea läpi niin sen verran ennätin että näitä perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan lausuntoja selasin täällä perustuslakivaliokunnan lausunnossa sanotaan selvästi että ehdotetut säännökset ja niiden perustelut ovat epäselvässä suhteessa ja osin jopa ristiriidassa keskenään siis tämän etämyynnin suhteen sitten todetaan että jos tarkoituksena on saattaa etämyynti rangaistavaksi tulee siitä säätää rangaistussäännöksellä lakivaliokunta sanoo vielä selkeämmin että oikeustilaa olisi asianmukaista selventää jo nyt käsillä olevan esityksen eduskuntakäsittelyssä

tämä koko asiakokonaisuus joka liittyy tähän etämyyntiin on erittäin vakava koska siinä on kyseessä koko suomalaisen alkoholipolitiikan tulevaisuus siinä on kysymyksessä alkon asema ja ja monopoli siinä on kysymyksessä myös se sallimmeko me tosiasiallisen veronkierron sen vuoksi pidän erityisen valitettavana että että tähän kysymykseen ei ole kaikilla kansanedustajilla ollut riittävästi mahdollisuutta paneutua ja pidän pidän käsittämättömänä sitä jos tätä viedään viedään sellaisella kiireellä eteenpäin että että kansanedustajat eivät pysty kunnolla paneutumaan asiaan ja harkitsemaan harkitsemaan omaa kantaansa arvoisa puhemies mielestäni olisi erittäin kohtuullista mahdollistaa se että jokaisella kansanedustajalla joka joutuu joutuu tekemään myös omantunnon ratkaisun näiden kysymysten edessä olisi mahdollisuus lukea tämä mietintö läpi sen vuoksi ehdotan eduskunnan työjärjestyksen mukaisesti että mietintö pannaan pöydälle huomenna kello kymmeneen järjestettävään istuntoon arvoisa puhemies toivon että kukaan ei esitä että se pannaan pöydälle viidentoista minuutin kuluttua alkavaan istuntoon sillä en usko että täällä kukaan on sellainen fakiiri joka lukee viidessätoista minuutissa tämän kaksisataa sivua läpi

on ollut todella hämmentävää minkälaisella kiireellä tätä esitystä on viety eteenpäin ja niin kuin edustaja räsänen totesi mietintö tuli kansanedustajien käsiin vasta aivan hiljakkoin ja se on siinä määrin laaja ettei ole ollut mitään mahdollisuutta tutustua siihen eli tämän vuoksi kannatan edustaja räsäsen ehdotusta pöydällepanosta huomiseen kello kymmeneen alkavaan